päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen johdosta pääministerin esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään viiden minuutin puheenvuoroin tämän jälkeen myönnän eduskunnan työjärjestyksen kahdennenkymmenennenneljännen pykälän mukaisesti harkintani mukaan enintään minuutin tai kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan

arvoisa herra puhemies viime perjantaina moni suomalainenkin hieraisi silmiään lukiessaan ison britannian kansanäänestyksen tuloksen kansa oli äänestänyt eu eron puolesta harva uskoi etukäteen että näin todella tulisi tapahtumaan vaikka tilanne oli koko ajan tiukka ja eu kriittisyys entisestään vahvaa britannian äänestystulos oli pettymys sekä suomelle että koko suomelle tärkeä kumppani sekä talouden että turvallisuuden kannalta britannia on ollut suomen rinnalla viemässä unionia avoimempaan tehokkaampaan ja sisämarkkinoita korostavaan suuntaan on tietenkin selvää että äänestystulosta kunnioitetaan britannian hallitukselta odotetaan nyt virallista eroilmoitusta pyrkimys on että tuo ilmoitus tehdään niin nopeasti kuin mahdollista tämän viikon eurooppa neuvoston kokouksen perusteella on mahdollista että ilmoitus tulee ennen kuin ilmoitus on saatu neuvotteluja erosta ei käynnistetä riittävän ripeä eteneminen on tarpeellista epävarmuuden hälventämiseksi näin osapuolet voivat keskittyä lopputulokseen ja tulevan eun ja britannian suhteen järjestämiseen kuten olemme nähneet markkinat ovat reagoineet äänestyksen tulokseen vahvasti ja selkeyttä kaivataan erityisesti tässä mielessä epävarmuuden ajan on oltava mahdollisimman näillä näkymin eroneuvottelut kestävät ehkä pari vuotta mahdollisesti tarvitaan erityisajan järjestelyjä mikäli erosopimus ja uuden suhteen määrittelevä sopimus eivät tule samanaikaisesti voimaan iso britannia on täysivaltainen jäsenvaltio oikeuksineen ja velvollisuuksineen eropäivään saakka monet kysymykset ovat vielä auki sillä tämä on ensimmäinen kerta kun jäsenvaltio eroaa unionista euroopan unionia ei ole rakennettu tällaista päivää varten eroprosessi on hoidettava käytännönläheisesti ja asiallisella tavalla eu ja britannia tarvitsevat aina toisiaan ja suhteesta halutaan tasapainoinen ja niin läheinen kuin eu kaksikymmentäseitsemän jäsenmaat linjasivat tällä viikolla että pääsy euroopan sisämarkkinoille vaatii kaikkien neljän vapauden siis tavarat palvelut pääoma ja henkilöt liikkumista samoin päätettiin että komissio vetää eroneuvotteluita eurooppa neuvoston eurooppa neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta suomi käynnistää kattavan arvioinnin siitä mihin kysymyksiin britannian eu suhteen muuttuminen vaikuttaa ja mitä neuvotteluprosessissa on otettava huomioon suomen etujen turvaamiseksi arvoisa herra puhemies euroopan unioni syntyi sodan raunioille turvatakseen rauhaa vakautta eurooppaan ranskan ulkoministerin robert schumanin julistuksessa yhdeksäs päivä toukokuuta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä todetaan näin maailmanrauha voidaan turvata vain luovin ponnisteluin joilla pystytään vastaamaan rauhaan kohdistuviin uhkiin julistus oli lähtölaukaus euroopan hiili ja teräsyhteisön perustamiselle sen perustamisella haluttiin estää uusi sota eurooppa ei saa unohtaa historiaa päämiesten kokouksessa kollegani totesikin ihmisen joka ei ymmärrä eun merkitystä pitäisi mennä sotilaiden haudalle euroopan unionin jäsenyys oli suomelle poliittinen valinta jolla sidoimme itsemme entistä vahvemmin läntiseen arvoyhteisöön euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan turvallisuuden vaurauden ja oikeusvaltion turvaaminen maanosassamme tarve hoitaa näitä perustehtäviä ei ole muuttunut mihinkään arvoisa puhemies sekä euroopan unionin että jäsenvaltioiden toimintakyky tarvitsee taakseen kansalaisten luottamuksen kansalaiset eri puolilla eurooppaa ovat olleet pettyneitä unionin kykyyn vastata ongelmiin myös poliittinen kulttuuri kaipaa ravistelua liian usein ongelman syyllinen haetaan kauempaa brysselistä vaikka kyse on itse aiheutetuista ongelmista eroa vaatinut puoli vetosi kansallistunteeseen itsenäisyyteen ja imperiumiin saisivat takaisin eu eron myötä tältä osin maailma on peruuttamattomasti muuttunut globalisaatio ja keskinäisriippuvuus kytkevät meidät toisiimme ennennäkemättömällä tavalla ja tätä kelloa ei voi kääntää takaisinpäin eurooppa ja suomi sen mukana osa maailmanlaajuista taloudellista kilpailua kun vastapuolella ovat kiinan ja intian kaltaiset jätit on selvää että euroopan pitää toimia yhtenäisesti euroopan hyytävä historia on varoittava esimerkki kansallistunteeseen vetoamisesta meidän on myös pakko miettiä miten puhumme euroopan unionista eussa on paljon korjattavaa mutta turhasta ei saa arvostella eu slangi on vaikeasti ymmärrettävää meidän pitää ottaa opiksi ja ottaa kritiikki nöyränä ja parantaa toimintaa mikäli ihmisellä on epäoikeudenmukaisuuden kokemus sitä ei voi vähätellä eu tarttuu välillä lillukanvarsiin ja säätelee asioita liian pikkutarkasti tämän ovat kokeneet niin kuljetusyrittäjät kuin maatalouden harjoittajat jäsenvaltioiden erityispiirteet ja olosuhteet on huomioitava päätöksenteossa jotta yhteiset säädökset voidaan kokea reiluiksi myös jäsenmaissa on vikaa direktiivien asettamien vaatimusten päälle lisätään usein kansallisia arvoisa puhemies euroopan unionin on oltava suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa koen että tällaisissa saranakohdissa piilee aina myös mahdollisuus parantaa omaa toimintaa niin nytkin hallitusohjelmankin mukaisesti unionia on uudistettava ja sen toimintaa parannettava mutta hallitus ei pidä perussopimusten muuttamista nyt ajankohtaisena on tärkeää että keskitymme olennaiseen toimeenpanemme päätöksemme ja puramme byrokratiaa jäsenmaiden on noudatettava yhdessä

tarvitaan vähemmän mutta parempaa sääntelyä sisämarkkinoiden syventämistä ja vapaakaupan edistämistä on edettävä kolmella tasolla jotta taloutemme kasvaa ja yritystemme edellytykset menestyä kovassa kilpailussa paranevat suomessa niin kuin muissakin jäsenmaissa on löydyttävä rohkeutta ja tahtoa tehdä päätöksiä rakenteellisista uudistuksista ja

kansallisesti kilpailukykysopimus osoittaa että on mahdollista tehdä suuriakin rakenteellisia uudistuksia vaikka se ei ole aina nopein ja helpoin tie lisäksi on nähtävä mitä eu tarjoaa meille kasvun edistämiseksi minun mielestäni rauhan vakauden ja turvallisuuden jälkeen eun suurin saavutus ovat sisämarkkinat yhteinen eurooppalainen markkina alue jossa tavarat palvelut ihmiset ja pääoma liikkuvat vapaasti sisämarkkinat eivät ole vielä valmiit kehitettävä ja eulla on oltava yhteinen näkemys tästä suunnasta tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta on jo tehty paljon ja sen näemme myös jokapäiväisessä arjessamme tuotevalikoimat ovat hyvät kilpailu pitää hintoja kurissa ja toimii kuluttajan hyväksi digitalisaatio avaa meille uusia mahdollisuuksia kun ennen myimme paperikoneen toiselle puolelle eurooppaa lähetimme ensin asentajan ja kohta huoltomiehen koneen perään nyt tarjoamme samat palvelut reaaliaikaisesti verkossa ja tarjoamme erilaisia tukipalveluja suurilla volyymeilla sisämarkkinoilla tulee nähdä tämä nopea kehitys ja uudet on mietittävä tarkkaan mitä säännellään ja miten kaiken sääntelyn tulee olla sopivaa digitaaliseen maailmaan muuten putoamme kyydistä ja jäämme kilpailijoiden jalkoihin kaikessa sääntelyssä taakkaa tulee keventää on katsottava eteenpäin ja mietittävä missä on se suurin lisäarvo ja turvattava se yhteisillä säännöillä tätä samaa johdonmukaista politiikkaa on toteutettava myös kansallisissa hankkeissa kolmanneksi eu tarjoaa meille myös unionin yhteisen kauppapolitiikan välineen toimia muun muassa globaaleilla markkinoilla suuren kysynnän äärellä sopimusten aikaansaaminen muun muassa yhdysvaltain ja kanadan kanssa on keskeistä niin kilpailukyvyn kuin kasvun ja työllisyyden näkökulmasta suomen kaltaiselle vientivetoiselle taloudelle merkitys on aivan erityinen arvoisa puhemies eu jäsenyys on poliittinen valinta joka kytkee suomen läntiseen arvoyhteisöön jäsenyys oli suomelle myös turvallisuuspoliittinen valinta tämä asetelma ei ole muuttunut kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana päinvastoin suomen ja euroopan turvallisuuteen kohdistuu haasteita joihin vastaaminen edellyttää kansallisten järjestelyjen lisäksi entistä enemmän yhteistyötä enemmän yhteistyötä kumppaneiden kanssa hallitus on ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan linjannut keskeiset suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet niiden mukaan suomi tekee ulko ja turvallisuuspolitiikassaan kansallisiin etuihinsa perustuen valintoja jotka edistävät suomen turvallisuutta ja hyvinvointia suomi edistää aktiivisesti lähialueensa turvallisuuspoliittista vakautta suomi ei voi eikä halua eristäytyä nämä hallituksen linjaukset kestävät myös suomi onkin pyrkinyt määrätietoisesti vahvistamaan euta turvallisuusyhteisönä yksi esimerkki aktiivisuudestamme oli ranskan presidentti hollanden kanssa kaksi viikkoa sitten julkistamamme julkilausuma tarvitsemme tiiviimpää puolustusyhteistyötä jäsenmaiden kesken ennen kaikkea eurooppalaisten puolustusresurssien ja materiaaliyhteistyön kehittämiseksi eun turvallisuus ja puolustuspolitiikka on ollut tähän saakka ennen kaikkea kriisinhallintaa maailman kriisipesäkkeissä nyt huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän eurooppalaisten turvallisuudentunteen turvallisuudentunteen vahvistamiseen jatkossa yhteistyötä on lisättävä muun muassa sotilaallisten voimavarojen kehittämisessä puolustusteollisuudessa ja tutkimuksessa sekä hybridiuhkiin varautumisessa on selvää että ison britannian kansanäänestyksen tuloksella on vaikutuksia myös eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaan useat vaikutukset ovat kahdensuuntaisia suomen selonteossa linjattujen tavoitteiden täysimittainen saavuttaminen vaatii vaikutusten pidemmän aikavälin arviota ja etujemme puntarointia eri tilanteissa

arvoisa puhemies keskustelimme eurooppa neuvostossa myös siitä miten tästä eteenpäin kiteytettynä voisi todeta että emme tarvitse uusia julistuksia tai ohjelmia vaan komission nykyinen työohjelma on hyvä se pitää sisällään niin työpaikkojen luomisen ja kasvun edistämisen paremman sääntelyn turvallisuuden tuottamisen kuin ulkoisen toiminnan tehostamisen pikemminkin pikemminkin tarvitsemme yhtenäisyyttä parempaa toimeenpanoa ja selkeämpää viestintää haastoin myös eu johtajat säätämään ajatukset kriisimoodista kehittämisen moodiin brysselin on pystyttävä parempaan samoin suomen suomi ei kuitenkaan järjestä kansanäänestystä eu erosta meidän paikkamme on selvä ei valiteta vaan vaikutetaan kiitos
seuraa ryhmäpuheenvuorokierros

arvoisa puhemies historiassa on kääntymässä uusi lehti kun britannia on eroamassa unionista kansanäänestyksen tulos herättää ymmärrettävästi monenlaisia tuntemuksia meidän tehtävämme ei ole kuitenkaan arvostella äänestyksen lopputulosta saati brittiläisiä äänestäjiä kansan tahtoa on syytä kunnioittaa näillä mennään suomelle britannian lähtö eusta on kuitenkin kiistatta menetys menetämme samanmielisen jäsenmaan jonka kanssa olemme jakaneet näkemyksiä muun muassa kauppapolitiikassa ja ylettömän byrokratian purkamisessa näillä sektoreilla olisi yhdessä tekemistä vielä ollut ja on edelleen voi sanoa että unionilla on nyt edessään peiliin katsomisen paikka yksi syy eu kriittisyyteen niin isossa britanniassa kuin muuallakin eussa ja euroopassa on se että moni kokee eun puuttuvan liian moneen asiaan myös sellaisiin jotka olisi parempi hoitaa kansallisella tasolla keskusta ei halua eusta liittovaltiota sen sijaan haluamme eun keskittyvän niihin asioihin joissa siitä voi olla aidosti hyötyä turvallisuus kaupan ja talouden edistäminen muuttoliike ilmastonmuutos ja terrorismi ovat esimerkkejä asioista joiden hallitsemiseksi tarvitsemme yhtenäistä eurooppaa arvoisa puhemies nyt täytyy panostaa kolmeen asiaan ensinnäkin on löydettävä ne ratkaisut joille tulevat yhteistyöjärjestelyt ison britannian kanssa rakentuvat joudumme neuvottelemaan suhteemme uudelleen tärkeitä asioita meille tulevassa brittiyhteistyössä on useita kuten vapaakaupan jatkuminen ilman tullia ja viisumivapauden säilyminen on myös tärkeää että eu ja iso britannia pystyvät eroprosessin jälkeenkin hyvään yhteistyöhön eurooppaa koettelevien turvallisuuteen ja ulkopolitiikkaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi

epävarmuuden kitkemiseksi prosessi saadaan alkuun pian ja että britannia jättää eroilmoituksen kohtuullisen pian syksyllä arvoisa puhemies toiseksi on katsottava mitä voimme tehdä kansallisesti yhteiskunnan vakauden ja yhtenäisyyden edistämiseksi kuten britanniassa myös meillä kritiikki suuntautuu helposti euhun vaikka todellisuudessa negatiivisen muutoksen taustalla olisivat usein muut syyt ei brysseliä kannata aivan kaikesta syyttää eu on ollut keskeinen keinomme vastata globalisaation ja digitalisaation tuomiin muutoksiin työmarkkinoilla ja elinkeinoelämässä kansallisesti meidän on uudistuksilla huolehdittava entistä paremmin siitä että turhautumista näiden ilmiöiden edessä ei tapahdu vaan kilpailukykymme paranee ja työpaikkoja syntyy kun omat omat asiamme taloutta myöten ovat kunnossa voimme pitää kaikki suomalaiset mukana lisätä hyvinvointia ja kestää erilaiset ulkoiset paineet suomi on sipilän hallituksen ensimmäisen vuoden aikana tuotu pois kuilun partaalta ensimmäiset valonpilkahdukset paremmasta tulevaisuudesta ovat jo näkyvissä kilpailukykysopimus osoitti että suomessa pystytään edelleen sopimaan isoista asioista sen jatkoksi tarvitaan vielä lisää toimia jotta toivoa herättävät talouden tunnusluvut realisoituvat lähiaikoina uusiksi työpaikoiksi suomi pitää laittaa kuntoon arvoisa puhemies kolmanneksi meidän on uudistettava euta siten että kansalaiset kokisivat unionin hyödyllisenä hankkeena kaikki tähänastinen muutos ei ole mennyt oikeaan suuntaan rahaliitollakin on ollut tunnetut ongelmansa keskusta katsoo että nyt on ponnisteltava eun toimintakyvyn takaamiseksi varsinkin rauhaan turvallisuuteen kestävään kehitykseen ja talouteen liittyvissä ydintehtävissä jokainen suomalainen tietää esimerkkejä liian pitkälle menneestä eu byrokratiasta ja sääntelystä siitä kärsivät varsinkin monet yrittäjät maatalousyrittäjät kaikkein eniten turhaa byrokratiaa eussa on karsittava kaksin käsin toimeenpanoa on tehostettava hallinnollista taakkaa on kevennettävä avoimuutta pitää lisätä keskusta korostaa läheisyysperiaatetta kehittämisen lähtökohtana myös jäsenmaiden on tehtävä enemmän uudistuakseen ja eri toimijoiden omavastuun on oltava aina ensisijaista parasta yhteisvastuuta arvoisa puhemies on se että jäsenmaat noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä ja tekevät sen mitä yhdessä sovitaan arvoisa puhemies tämä kaikki on tehtävä kansalaisia herkällä korvalla kuunnellen niin suomessa kuin muallakin euroopassa

edustaja virolainen

edustajat terävä välihuuto on aina silloin tällöin paikallaan mutta kuorohuuto ei kuulu oikeastaan eduskunnan istuntotapaan nyt ei olla brittiparlamentissa

arvoisa puhemies britannian kansanäänestyksen tulos unionista lähdön puolesta näytti mahdolliselta mutta se oli silti yllätys useimmille meistä euroalue saa varautua uusiin haasteisiin kun monessa maassa jo valmiiksi vaikeuksissa olevan pankkisektorin näkymät hankaloituvat entisestään entisestään nyt kuitenkaan ole aika hätääntyä vaan pysähtyä miettimään miten päästään eteenpäin mahdollisimman vähäisillä vaurioilla kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä suomen tulee edistää neuvotteluratkaisua joka säilyttää mahdollisimman paljon britannian nykyisestä eurooppa suhteesta ei kuitenkaan voi olla pääsyä yhteismarkkinoille ilman esimerkiksi ihmisten vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoille pääsy on taloudellinen etu josta britannian aikanaan mahdollisesti erottuaan tulee maksaa norjan ja sveitsin tavoin osallistumalla unionin rahoitukseen eu ei ole vain talousliitto se on maailmankaupan suurvalta mutta myös kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien edistämisen suurvalta edistämällä yksilön oikeuksia ja vapautta ja vapaakauppaa sekä toimimalla demokratian oikeusvaltion ja tasa arvon puolesta eu ja suomi osana sitä ovat edistämässä rauhaa ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa euroopan lähialueilla kuohuu turvapaikanhakijoiden määrä voi koska tahansa kääntyä kasvuun terrorismin uhka on todellisuutta ja aivan naapurissamme toisen valtion alueita miehitetään maailmantaloudessa epävarmuus jatkuu kuka voi sanoa että tällaisena aikana ei tarvittaisi vakaiden ja kestävien arvojen edistäjää vahvaa euroopan unionia arvoisa puhemies jos brexit toteutuu se on suuri menetys myös unionin turvallisuus ulottuvuudelle britannian varaan ei voida enää laskea tilanteissa joissa eun keskinäisen avunannon lauseke tai yhteisvastuulauseke haluttaisiin aktivoida jäljelle jäävistä kahdestakymmenestäseitsemästä jäsenmaasta kaksikymmentäyksi kuuluu natoon sen kanssa päällekkäisiä rakenteita tuskin tulee koska suurimmalle suurimmalle osalle eurooppaa nato on ensisijainen turvallisuusratkaisu kahdenvälisen yhteistyön lisääminen yhdysvaltain ja britannian kanssa on järkevää ja hyödyllistä mutta turvatakeita sekään ei korvaa suomen ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossakin mainittu turvallisuusympäristömme nopea heikkeneminen jatkuu euta repivät ulkoiset paineet ja sisäiset jännitteet epäyhteneväinen unioni on heikompi myös ulko ja turvallisuuspolitiikassa venäjän kaltaiset toimijat hyötyvät ja pieni suomi kärsii ei ole kysymys vain eun tulevaisuudesta vaan myös ja ennen kaikkea isänmaan edusta isänmaan edun mukaista on esimerkiksi huolehtia siitä että suomen jäsenyyden suhteen ei jää mitään spekuloimisen sijaa hallituksen linjassa tämän suhteen ei ole pienintäkään epäselvyyttä euroopan unioni ei ole mikään ulkopuolinen taho vaan me olemme osa sitä me suomalaiset olemme euroopan unionissa kaikilla tasoilla päättämässä maanosamme asioista pelkästään siksi että se ilmiselvällä tavalla on syrjäisen maan pienen kansan etujen mukaista vielä olennaisempaa on että olemme ja haluamme olla osa eurooppalaisten kansojen perhettä joka on vapaaehtoisesti yhdistänyt voimansa rakentaakseen yhdessä parempaa tulevaisuutta arvoisa puhemies järisevätkö euroopan mannerlaatat onko yhtenäisen euroopan idea kuollut entä mitä seuraamuksia kaikella on taloudelle turvallisuudelle eun painoarvolle maailmassa vasta tulevaisuus näyttää miten merkittävää käännekohtaa me elämme on hyvä muistaa että unioni on aina kehittynyt kriisien kautta ja eteenpäin on on menty vaikeissakin karikoissa mennään siis eteenpäin vähennetään byrokratiaa ja puretaan turhia normeja korostetaan läheisyysperiaatetta ja parannetaan markkinoiden toimintaa pannaan tehokkaasti täytäntöön asiat joista on yhdessä yhdessä sovittu otetaan ihmisten huolet ja kritiikki vakavasti erityisesti tällaisina vaikeina aikoina arvoon nousevat ne jotka pystyvät pitämään pään kylmänä eivät menetä arviointikykyään eivätkä lähde hullutuksiin mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää että suomi ottaa aktiivisen roolin järkiperäisen ja ratkaisuja hakevan linjan edistämiseksi

arvoisa puhemies

on oltava kaikkea tätä samaan aikaan jotta ihmisten luottamus palaa arvoisa puhemies viime vuosien kriisit ovat synnyttäneet eurooppaan vakavan tilanteen jonka korjaamiseen ei ole löydetty nopeita keinoja ei yhdessä eikä erikseen jättityöttömyys pitkittyvä työttömyys nuorten työttömyys julkisten palveluiden leikkaaminen ja turvaverkkojen heikentäminen ovat synnyttäneet hämmennystä pelkoa tulevaisuudesta ja toivottomuutta isossa joukossa eurooppalaisia tämä on osaltaan synnyttänyt käyttövoimaa populisteille joille yhteisenä piirteenä on etsiä ja osoittaa syyllisiä kuten eu ja maahanmuuttajat vaikeissa olosuhteissa eläville ja hämmentyneille ihmisille ja antaa katteettomia lupauksia olojen korjaamisesta näin näköalattomassa tilanteessa ihmiset britanniassa äänestivät näin näköalattomassa tilanteessa eusta eroamista tarjotaan ihmelääkkeeksi kaikkiin vaikeuksiin nyt myös meillä suomessa arvoisa puhemies sdp on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan rakentava voima jotta suomi olisi kokoaan suurempi vaikuttaja eussa samaan aikaan vaadimme euroopalta enemmän ja parempaa sen kansalaisille sosiaalista ulottuvuutta ihmisten eurooppaa on vahvistettava ja sen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on kehitettävä tässä työssä tarvitaan aloitteellista ja aktiivista suomea joka tekee läheistä läheistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa pääministeri sipilä olen ihmetellen seurannut hallituksenne ristiriitaista toimintaa brexitin jälkeen ulkoministerimme pitää britannian eu eroa hyvänä asiana kun koko muu valtiojohto sitä pahoittelee yksi hallituspuolue näyttää ajavan äänestystä eu erosta ja toinen tuomitsee sen jyrkin sanoin pääministeri sipilä miten vakuutatte suomalaiset siitä että ja kaikki sen jäsenet toimivat eussa ratkaisuja hakien ja rakentavasti eikä repien eun hajottajana ulkoministeri soini kertokaa nyt venkoilematta haluaako puolueenne suomen eroa eusta sanokaa kyllä tai ei älkää kierrelkö tai menkö tulevien eduskuntavaalien taakse piiloon suomalaisilla on asemanne vuoksi oikeus tästä tietää arvoisa puhemies britannia on tehnyt päätöksensä sen on usein ollut vaikea hyväksyä yhteisiä ratkaisuja se on aina hakenut erivapauksia poikkeuksia ja ja alennuksia itsekkyyttä ei pidä ihailla eikä palkita neuvottelut on kuitenkin käytävä toisiaan kunnioittaen eurooppa on aina tärkeä britannialle ja britannia euroopalle jos britannia päättää prosessin aikana toisin sen paluuta ei pidä estää arvoisa puhemies sosialidemokraattinen liike on rauhanliike meille eu on tärkeä myös siksi että se on ylläpitänyt ja vahvistanut rauhaa euroopassa ja rauhaa maailmassa ehkä olemme tottuneet tottuneet liikaakin siihen mistä edeltävät sukupolvemme eivät saaneet nauttia rauhan vuosikymmeniin kuten sotaveteraanimme osaavat kertoa rauha ei ole itsestäänselvyys euroopan unioni ei ole itsestäänselvyys nyt moni syöttää kansalaisille syitä miksi eusta pitää erota ehkä olisi aika kuitenkin pohtia syitä miksi kannattaa toimia yhdessä miksi kansoja yhteen sitova yhteistyö on tärkeää ei mietitä eron aiheita vaan yhteisen tulevaisuuden perusteita miten vain yhteistyöllä voimme vastata euroopan haasteisiin ja maapallon ongelmiin se vaatii keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta me tarvitsemme toivon näköalaa emme näköalattomuutta hyvässä talossa on on aina jotakin korjattavaa totesi arvostettu presidentti tarja halonen me sosialidemokraatit haluamme kehittää ja korjatakin euroopan

sen on annettava kansalaisilleen enemmän meidän kritiikkimme haluaa rakentaa eikä rikkoa vahvistaa toivoa eikä toivottomuutta moni asia erottaa euroopan kansoja toisistaan erojen löytäminen ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta mutta vastuullinen aidosti kansainvälinen poliittinen liike voimistaa niitä asioita jotka meitä yhdistävät tähän yhteistyöhön haastan myös suomen nykyisen hallituksen ja lupaan apua ja yhteistyötä euroopan jälleenrakentamiseen

arvoisa puhemies

pisimpiä niistä me suomalaiset olemme puolestamme tehneet vuosikymmeniä töitä euroopan laidalla saadaksemme turvatun aseman eurooppalaisessa kansojen perheessä oma historiamme muistuttaa meitä parhaiten siitä että kansojen oikeuspohjainen yhteistyö on aina pienen valtion etu silloin kun suurvallat euroopassa ovat kamppailleet estoitta vallasta ovat pienet jääneet vääjämättä jalkoihin euroopan unionissa me olemme saavuttaneet vakaan aseman läntisenä demokratiana päätöksentekijänä yhteisen pöydän äärellä sitä me emme saa tänä päivänä unohtaa omien rajojensa sisään käpertyvät ja riitelevät kansallisvaltiot eivät pystyisi ratkomaan aikamme ongelmia ilmastonmuutosta eriarvoisuutta ja köyhyyttä veronkiertoa ja kansainvälisen talouden epäkohtia yhdessä me siihen pystymme ja siihen me juuri tarvitsemme euroopan unionia entistäkin parempaa euroopan arvoisa puhemies on suuri pettymys että iso britannia päätti brexit äänestyksessä jättää unionin koko euroopan talouden näkymät ovat sen takia heikentyneet kyse on tavallisten ihmisten työpaikoista toimeentulosta ja arjen vakaudesta myös meillä suomessa suurin isku kohdistuu isoon britanniaan itseensä asiantuntijoiden mukaan sen talous supistuu ensi vuonna prosentilla ja investoinnit laskevat kahdeksalla prosentilla tämän päätöksen takia päätös vaarantaa myös suomen teollisuuden vientinäkymiä ja herättää epäilyksen sisämarkkinoiden tulevaisuudesta tällainen epävarmuus ei ole suomen etu ja meidän on tehtävä kaikkemme jotta usko euroopan tulevaisuuteen saadaan palautettua arvoisa puhemies ison britannian kansalaisten ääntä on kunnioitettava se on myös vakava varoitusääni euroopan viime vuodet unionin johto on keskittynyt ongelmiin joissa ihmisten arki ja hyvinvointi ovat pitkälti unohtuneet tiukka talouskuri on heikentänyt luottamusta euroopassa se on myös luonut työttömyyden ja eriarvoisuuden kautta näköalattomuutta se on jättänyt tilaa populisteille nyt eun on panostettava investointeihin ja työllisyyteen tulevaisuudenuskon luomiseen kansalaisillemme eu voisi auttaa investoinneilla maita myös silloin kun niitä kohtaa esimerkiksi työttömyyden nopea kasvu tässä brexitin aiheuttamassa hämmennyksessä eu voi osoittaa nyt uusiutumiskykyään arvoisa puhemies ensi päivät brexitin jälkeen ovat osoittaneet että eniten isossa britanniassa tilannetta hyväkseen käyttävät hajottavat populistit vastauksia ei ole kenelläkään rasismin ja syrjinnän on raportoitu lisääntyneen maassa olevia ulkomaalaisia kohtaan myös suomalaiset sanovat kokeneensa suomen ja suomen hallituksen on tehtävä kaikkensa siis kaikkensa että se torjuu tällaista surullista kehitystä euroopassa sulkeutuneisuus antaa vain valtaa populisteille ja heillä ei ole muuta tavoitetta kuin aiheuttaa riitelyä vastakkainasettelua ja jännitteitä nyt tarvitaan vakaata johtajuutta koko euroopassa kykyä osoittaa tietä kestävään tulevaisuuteen yhdessä eurooppalaisina euta hajottavat puheet eivät siinä auta ja sellaisia puheita ei suomen hallitus voi nyt antaa on ollut vaikeaa seurata kenen nimissä maamme ulkoministeri tänä aikana puhuu vihjailut mediassa mahdollisesta tulevasta suomen eu jäsenyyttä koskevasta kansanäänestyksestä ovat haitallisia suomen taloudelle ja ne ovat haitallisia myös euroopan ja suomen vakaudelle suomella ei voi olla kahta ulkopolitiikan linjaa suomen hallitus ei voi olla tänä historiamme kohtalonhetkenä jakautunut on myös häkellyttävän alhaista populismia että hallituksessa ollessaan kyseinen puolue on on valmis leikkaamaan suomalaisilta köyhiltä ja duunareilta mutta samalla vihjailee oppositioon päästessään alkavansa kampanjan suomen eu eron puolesta perussuomalaisella puolueella on täysi demokraattinen oikeus muodostaa miten taloudellisesti vastuuton mielipide eun tulevaisuudesta tahansa mutta nyt on kysymys suomen linjasta ja siksi kysymys on asetettava kokoomukselle ja keskustalle sallitteko te tässä kohtalonkysymyksessä sitä että ulkoministeri hajottaa kuvaa suomen linjasta arvoisa puhemies vihreiden mielestä suomi menestyy avoimena taloutena joka vaalii kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja asemaamme eurooppalaisen kansojen perheen aktiivisena jäsenenä suomella oli vahva eurooppalainen linja viimeksi pääministeri lipposen hallitusten aikaan ja nyt on korkea aika että suomi tavoittelee jälleen asemaa euroopan unionin tulevaisuuden rakentajana ei epävarmana reunalla kiikkujana eurooppa tarvitsee meitä nyt

arvoisa puhemies

olla joko nykymuotoisen eun lopun alku tai sen uudistumisprosessin alkamispiste kumpi tie valitaan se riippuu kaikista meistä eurooppalaisista päättäjistä arvoisa puhemies ison britannian irtautuminen euroopan unionista on huono uutinen euroopalle ja eurooppalaiselle yhteistyölle siihen viidenkymmenenkahden prosentin joukkoon äänestäjistä jotka äänestivät eu eron puolesta mahtuu paljon erilaisia äänestysperusteluja yhdistävä nimittäjä vaikuttaa kuitenkin olevan juuri halu protestoida poliittista eliittiä vastaan vaikka suurin osa kansalaisten palveluita ja toimeentuloa heikentävistä päätöksistä on tehty kansallisesti on eusta tullut symboli viimeisten vuosikymmenten kehitykselle jossa ihmiset ovat yhä vahvemmin jakautuneet globalisaation voittajiin ja häviäjiin eu ei yksinkertaisesti ole pystynyt lunastamaan lupauksiaan kansalaisten hyvinvoinnin parantamisesta lähes kaikki unionin jäsenmaat riippumatta eurojäsenyydestä ovat kilpaa leikanneet julkisia menojaan viimeisten vuosien aikana samalla veroparatiisitalouden on annettu rehottaa ja on jatkettu palkkojen ja verojen alennuskilpailua sekä finanssi että eurokriisi osoittivat että pankit ovat kansallisvaltioita vahvempia vallankäyttäjiä kansalaiset joutuivat kiltisti hyväksymään ylisuurten saksalaisten ja ranskalaisten pankkien pelastamisen jotta välttyisimme koko talousjärjestelmän romahdukselta äänestäjien halveksuminen ja vähätteleminen tai kansanäänestystuloksen noudattamatta jättäminen eivät ole ratkaisuja niihin ongelmiin jotka ovat luoneet tätä protestimieli alaa päinvastoin halveksuminen on juuri se asenne joka brexitiin on myötävaikuttanut arvoisa puhemies vasemmistoliitto haluaa muuttaa unionin ja euroopan poliittista suuntaa ilmastonmuutoksen siirtolaisuuden ja kansainvälisen veroparatiisitalouden kysymykset eivät ole ratkaistavissa kansallisvaltion päätöksenteon puitteissa nyt on se hetki jolloin eurooppalaisten päättäjien tulee linjata että sosiaalinen oikeudenmukaisuus kansalaisten hyvinvointi ja demokraattinen päätöksenteko tullaan nostamaan unionin päätöksenteon keskiöön vanhaan malliin ei voida enää jatkaa vasemmistoliitto kannattaa myös rahaliiton rakenteiden uudistamista jotta euroopassa olisi mahdollista tehdä muunlaista talouspolitiikkaa kuin loputtomia leikkauslistoja rahaliitossa pysyminen on mahdollista ainoastaan jos rakenteita muutetaan talouskurisopimusta on muutettava niin että velka ja alijäämärajoituksia lievennetään julkisia investointeja työllisyyden edistämiseksi on voitava tehdä ilman sanktioita muuten keskuspankin löyhempi rahapolitiikka ei tule näkymään muualla kuin pörssikursseissa

ole mikään tuhatvuotinen imperiumi tai alati laajeneva vääjäämätön voima se on itsenäisten valtioiden poliittinen yhteisö ja meillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus itse päättää mitä arvoja se noudattaa ja minkälaista politiikkaa se tekee pankkeja rahalaitoksia ja pääomia suojeleva unioni on huono unioni eurooppalaisen yhteistyön tulee lisätä ihmisten hyvinvointia turvallisuudentunnetta ja tulevaisuudenuskoa ei vähentää niitä

arvoisa puhemies cameron on tehnyt perusteellisen virhearvion ja onnistunut pirstomaan oman puolueensa sekä oman maansa ja luomaan epävakautta euhun on suomen itsestäänselvänä lähtökohtana suhtautua asiallisesti isoon britanniaan yhdistynyt kuningaskunta on on aina ollut tärkeä maa suomelle sekä poliittisesti että taloudellisesti se mitä nyt tarvitsemme on selkeä vastaus briteiltä epävarmuuden jakson tulee olla mahdollisimman lyhyt neuvottelut uudesta sopimuksesta täytyy aloittaa eusta ei missään nimessä voi tulla noutopöytä josta otetaan vain parhailta maistuvat palat ison britannian on on pakko nyt vastata oman päätöksensä seurauksista arvoisa puhemies ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen asennoituminen on kuitenkin ollut vähintään merkillistä mitä ulkoministeri soini haluaa viestittää lausunnoillaan ulospäin vaikuttaa siltä että ulkoministeripuolue omistautuu kaksoispelille perussuomalaisten edustajien liputtaessa sille että myös suomessa tulisi äänestää eusta eroamisesta ei ole mikään salaisuus että soini on kauan sympatisoinut brexit kampanjan keulahahmoa eu skeptikko ja tehnyt yhteistyötä tämän kanssa sitä taustaa vasten ei ole yllättävää että ulkoministerillämme on vaikeuksia valita millä jalalla seisoa ulkomaailman täytyy kuitenkin tietää mikä suomen linja on jos ulkoministerimme tekee vihjailuja jotka ovat täysin hallitusohjelman vastaisia ja ristiriidassa suomen virallisen kannan kanssa suomen maine vahingoittuu kuinka taataan suomen linjan uskottavuus

arvoisa puhemies brexitin johdosta euroopalla eulla ja eu maitten johtajilla ja hallituksilla on syytä katsoa peiliin eun tulee voida kriittisesti tarkastella toimintojaan niin että unioni oikeasti voi voittaa kansalaiset puolelleen

terveydenhuoltoon joka viikko maan jättäessä eun ovat ehkä kaikkein räikein esimerkki jos tässä olisi kyse muusta kuin politiikasta pidettäisiin sitä törkeänä petoksena ruotsalainen eduskuntaryhmä sanoo ei populismin leviämiselle euroopassa haluamme tarjota toisen vaihtoehdon missä vastuulliselta pohjalta rakennetaan yhteistä eurooppaa

arvoisa puhemies

enemmän komission valtaa monista kansalaisista tuntuu ettei eu politiikan suuntaan voi vaikuttaa vaan valta on keskittynyt harvoille ja avoimuus puuttuu enemmän euta on liian usein merkinnyt sitä että yhteisesti sovittuja asioita ei toimeenpanna ja tunnolliset saavat kontolleen muiden ongelmat juuri tähän on mitta täyttynyt ja juuri tässä tarvitaan käännettä euroopan unionin kehittäminen liittovaltioksi vain syventää ongelmia ja vieraannuttaa kansalaisia eurooppalaisesta yhteistyöstä jota niin monessa asiassa me kuitenkin tarvitsemme monet eurooppalaisen yhteistyön positiiviset asiat tuntuvat niin itsestäänselvyyksiltä ettemme anna niille arvoa eikä eu rauhan projektina enää riitä perusteluksi monelle arvoisa puhemies voi vain kysyä mitä on tapahtunut eurooppalaisen projektin perustaneelle näylle ja sen arvoille robert schumanin sanoin kansojen yhteisö joka on syvästi juurtunut kristillisiin perusarvoihin kuka kaappasi sen ja kuka salli sen kaapattavan euroopan unioni tulee palauttaa itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelimeksi niin että päätöksenteko pidetään mahdollisimman lähellä kansalaista eu on pistettävä laihdutuskuurille jossa turhaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä karsitaan sekä meppien ja virkamiesten määrää vähennetään brexitin suhteessa merkittävän nettomaksajan poistuttua unionista on vaarana että suomenkin jäsenmaksuosuus nousee huomattavasti tämä on hallituksen torjuttava tulevissa neuvotteluissa arvoisa puhemies vireillä oleva perussuomalaisten kansanäänestysaloite hämmentää jos aloite päätyy eduskuntaan aikovatko täällä saman puolueen edustajat äänestää sen kumoon hallitusvastuuseen vedoten nouseeko kansanäänestys jälleen esille vaaliteemana kansanäänestys ei ole julkisuusshow tai vaalitäky vaan pidetään se sille kuuluvassa arvossa vaatimuksille kansanäänestyksestä voi tulla asiallinen peruste mikäli brexitin myötä eun kehittyminen liittovaltioksi kiihtyy esimerkiksi niin sanottu viiden puheenjohtajan raportti hahmottelee euromaista liittovaltiokehityksen kärkeä eli omaa budjettia ja valtiovarainministeriä verotusoikeutta ja verotuksen yhtenäistämistä sekä pysyviä tulonsiirtomekanismeja

suomessa on kysyttävä kansan mielipidettä tahdommeko olla mukana vai emme koska silloin eun luonne oleellisesti muuttuu siitä mihin aikoinaan liityimme britannian eroamisella eusta on merkittävät vaikutukset koko eurooppaan sillä maa on eun merkittävin sotilasmahti ykn turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen nato maa ja ydinasevaltio valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa määritellään suomen kärkitavoitteeksi kaksituhattakaksikymmentä luvulle ulottuen euroopan unionin vahvistaminen turvallisuusyhteisönä tältä osin selonteon linjaus koki kovan kolauksen kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä varoitti tästä ja toivoi että hallituksella olisi suunnitelma brexitin varalle britannian eron myötä eun puolustus ja turvallisuuspoliittinen painoarvo heikkenee ja pohdinnat muista kuten kahden välisistä puolustusyhteistyönmuodoista ovat entistä ajankohtaisempia

nyt pääministerille noin kolmen minuutin eli enintään neljän minuutin puheenvuoron tuolta puhujapöntöstä
kiitoksia arvoisa herra puhemies kiitoksia ryhmäpuheenvuoroista suomen kanta

tein tässä taulukon tästä asiasta jossa ensimmäisenä kohtana oli eu eron vaatiminen ja sitä ei tullut keneltäkään mutta kritiikkiä tuli sitten sitten eri sävyasteissa tässä viitattiin moneen kertaan ulkoministerin britannian vierailuun minä pidän hyvänä sitä että ulkoministeri käy kuuntelemassa sekavassa tilanteessa olevan maan eri puolilla olleita edustajia ja tuo meille siitä informaatiota hallituksen sisällä pidän sitä

ulkoministeri ei ole vaatinut suomen eroa eusta tai kansanäänestyksen järjestämistä siitä suomen hallituksen kanta on tässä asiassa hyvin selvä kerroin sen myöskin eurooppa neuvoston kokouksessa miten tästä eteenpäin me tarvitsemme nyt käytännönläheisen etenemistavan jolle antaa komission nykyinen työohjelma erittäin hyvän pohjan painotin tuolla eurooppa neuvoston kokouksessa sitä että meillä on hyvä ohjelma mutta meillä on ongelmia ohjelman toimeenpanossa ja tämä todettiin siellä myös monesta muustakin suusta implementointi on meidän suurimpia ongelmiamme mitä tulee sitten tähän tähän kritiikkiin minusta meidän pitää pystyä käymään avointa ja rehellistä keskustelua siitä missä missä kohdissa eu on mennyt väärään suuntaan ja mitä pitää korjata ja oikaista tämä keskustelu on hyvä pohja sille syyskuun bratislavan eu kaksikymmentäseitsemän maiden tapaamiselle jossa sitten näitä näitä eroneuvottelujen suuntaviivoja ja eun jatkokehityksen suuntaviivoja asetetaan mutta tämä keskustelu osoittaa myöskin sen että meillä ei ole suuria erimielisyyksiä myöskään jatkokehittämisen suunnasta parempaa implementointia vähemmän sääntelyä yhtenäisyyttä korostamme

näiltä pohjilta on hyvä jatkaa eteenpäin kiitoksia keskustelusta
kiitoksia se oli sekunnilleen kolme minuuttia myönnän nyt minuutin puheenvuorot äskeisten ryhmäpuheenvuorojen käyttäjille sen jälkeen puheenvuorot kolmelle ministerille ministerit soini orpo ja rehn ja sen jälkeen sitten aloitamme varsinaisen debattiosuuden

arvoisa puhemies on myös turvallisuuspolitiikan kannalta menetys kun merkittävä sotilasvoima irtautuu euroopan unionista tietysti nähtäväksi jää minkälainen yhteistyö tällä saralla jatkossa löytyy mutta miinusmerkki tulee ilman muuta eteen toisella puolen on kuitenkin todettava että eun puolustusyhteistyön kehittämisessä britannia on ollut kyllä jarrumies voi melkein sanoa tulppa kun tämä tulppa poistuu niin jäljelle jäävät eu maat voivat halutessaan ottaa askelia tällä saralla en usko että mitään jättiharppauksia on suunnitteilla tai luvassa mutta jonkinasteista tiivistämistä voidaan halutessamme tällä saralla tehdä

britannian välillä eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa tämä aihe myös kyllä kiinnostaa ja siitä olisi voinut kyllä aiemminkin informoida mutta hyvä että edes lehtiä lukemalla lukeminen kannattaa aina

arvoisa puhemies pääministeri aivan oikeasti sanoi sanoi sen että meidän on pakko miettiä sitä miten me puhumme euroopan unionista ja se edellyttää meiltä politiikoilta suurta vastuuta kun käymme kampanjoita esimerkkinä esimerkkinä tästä brittien äänestäjien totaalisesta harhaanjohtamisesta ei maahanmuutto lopu terveyspalvelut saa lisärahoitusta ei ei tule eu jäsenmaksuista säästöä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa puntaa viikossa britit eivät säily tutkimuksen johtavana maana jos brexit toteutuu oli erittäin hyvä kuulla näistä ryhmäpuheenvuoroista että eduskunnalla on vahva tuki euroopan unionille ja ja edellytetään suomelta vahvaa roolia se tietysti edellyttää sitä että meidän pitää myös edellyttää muilta jäsenmailta aikaisempaa suurempaa omistajuutta eu politiikkaan suuri valiokunta on lausunnoissaan jo usean vaalikauden aikana osoittanut unionin heikkouksia eri sektoreilla ja esittänyt miten unionia voisi vahvistaa ehkä näitäkin lausuntoja kannattaisi lukea muutamaan kertaan

arvoisa puhemies äskeisessä ryhmäpuheenvuorossa totesin että me sosialidemokraatit haluamme

on oltava reilu ja oikeudenmukainen sen on kyettävä luomaan kestävää talouskasvua ja vahvistamaan työllisyyttä kaikkialle euroopassa ja sen on oltava kansalaisten hyväksymä sen on siis oltava samaan aikaan kaikkea tätä tein ihan vakavasti kysymyksen omassa ryhmäpuheenvuorossani ulkoministeri eurooppaministeri varapääministeri soinille siitä mikä on teidän henkilökohtainen ja puolueenne kanta tosiasiassa suhteessa euroopan unioniin siellä pysymiseen tai eroamiseen

arvoisa puhemies euroopan unionin sisämarkkinat ja ja vapaa liikkuvuus ovat tuoneet meille paljon hyvinvointia mutta nämä ovat sellaisia asioita joita on vaikea mitata ja joiden arvo on sellainen että se on suuri kun se siinä on mutta moni näkee sen vasta sitten jos sen menettää brexitin kustannukset ovat tulossa tosi isoiksi ja siitä meidän pitää ottaa oppia että euroopan unionin taloudellinen yhteistyö on puolustamisen arvoinen

niin kuin ministeri soini on brittimediassa antanut ymmärtää esimerkiksi vapaa liikkuvuus ei ole kynnyskysymys sisämarkkinoilla pysymiselle

voitte vastata tarkemmin mitä tarkoititte isossa britanniassa meillä on myös meidän kansalaistemme oikeuksia puolustettavana neuvotteluissa meidän pitää kohdella isoa britanniaa kunnioittavasti mutta vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat ovat kulkeneet aina käsi kädessä mikä on hallituksen linja tässä asiassa mitä isolta britannialta edellytetään neuvotteluissa meidän pitää löytää hyvä yhteistyösuhde mutta ei myöskään hinnalla

arvoisa puhemies minä luulen että euroopan kansalaiset nyt toivovat päättäjiltä vastauksia siihen kysymykseen mikä nyt tulee muuttumaan mikä tämä euroopan tulevaisuuden suunta tulee olemaan pääministeri sipilä te sanoitte omassa puheenvuorossanne että me tarvitsemme lisää yhtenäisyyttä mutta ilmiselvästi juuri tässähän eu on epäonnistunut tähän asti minä en en usko että brexitissä on kyse vain sääntelystä byrokratiasta tai sen määrästä tai hallinnosta vaan myöskin tästä harjoitetun politiikan luonteesta ja niistä poliittisista arvovalinnoista mitä euroopassa viimeisten vuosien aikana on tehty erityisesti tämän täysin epäonnistuneen eurokriisin hoidon yhteydessä pääministeri sanoi että me emme tarvitse uusia julistuksia minä olen tästä eri mieltä tähän asti tämä euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus on ollut asia joka on näkynyt ainoastaan eurooppalaisten päättäjien juhlapuheissa mutta ei lainkaan euroopan unionin harjoittamassa politiikassa toivoisin pääministeriltä vastauksia siihen miten suomi aikoo edistää tätä sosiaalista ulottuvuutta jatkossa

arvoisa puhemies olen samaa mieltä kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri petteri orpon kanssa siitä että hallituskumppaneiden puheet suomen eu jäsenyydestä järjestettävästä kansanäänestyksestä ovat vastuuttomia arvoisa pääministeri sanoitte että olette eu neuvoston kokouksessa tuonut esille sen ja joutunut

arvoisa puhemies eun suunta on todellakin muutettava liittovaltiokehityksestä ja jatkuvasta yhteisvastuun lisäämisestä selkeästi itsenäisten jäsenmaitten yhteistyöelimeksi tarvitaan suunnanmuutosta tarvitaan laihdutuskuuria eulle on karsittava byrokratiaa on karsittava ylisääntelyä on keskityttävä siihen että eun budjetilla saadaan aidosti aikaan jonkinlaista lisäarvoa on keskityttävä tutkimukseen tuotekehitykseen

sitä kautta työllisyyden ja kasvun parantamiseen euroopan unionin alueella jäsenmaksualennuksestaan huolimatta iso britannia on kuitenkin ollut merkittävä nettomaksaja eu budjettiin ja nyt brexitin myötä on vaarassa että suomenkin jäsenmaksuosuus tulee kasvamaan millä tavalla hallitus aikoo menetellä että näin ei käy pystyttekö ottamaan sen kristillisdemokraattien linjan että lähdemme nimenomaan keventämään tätä eun budjettia ja eun sääntelyä kohti kevyempää euta

ulkoministeri soini olkaa hyvä

arvoisa herra puhemies otetaanpa muutama fakta alkuun britannia on tällä hetkellä eun täysivaltainen jäsen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen se ei ole vielä aktivoinut artiklaa viisikymmentä joten mitään neuvotteluprosessia ei edes ole olemassa tästä johtuen jos se aktivoidaan me me emme tiedä kuka on neuvottelukumppani ja kuka on pääministeri se jää nähtäväksi sitten toinen asia

vastaan siis keskeisiltä olen käynyt tämän brexitin jälkeen keskustelut ranskan ulkoministerin kanssa pohjoismaiden ulkoministerien kanssa ja baltian ulkoministerien kanssa voin minä heidän nimensäkin luetella ja kaikki muutkin henkilöt joita tapaan jos se luettelo jotain auttaa sitten mitä britanniassa käyn päinvastoin pidän sitä erinomaisena että meillä suomessa on hyvät suhteen britanniaan jotta me saamme sieltä tietoja ja jotta me saamme käsityksiä olen erittäin valmis tulemaan esimerkiksi suureen valiokuntaan eu valiokuntaan kertomaan näistä asioista koska tämän kuuleman perusteella mitä täällä kuulin harha ja virhekäsityksiä

sitten vastaan tietysti edustaja rinteen kysymykseen kuten aina vastaan suoraan suomi on eu jäsen tällä hetkellä tämä hallitus ei järjestä eu keskustelu vapaassa suomessa isänmaassamme on sallittua täällä voi olla erilaisia mielipiteitä me emme ole jälkisuomettunut emmekä uussuomettunut maa tämä on täysin selvä

kyllä että tämä hallitus ei järjestä ei sille että ei saa

arvoisa puhemies mielellään puhuisin tästä ulko ja turvallisuuspolitiikasta joka on se varsinainen asia eli on täysin selvää että riippumatta siitä tapahtuuko brexit tai ei niin ulko ja turvallisuuspoliittinen tilanne on murrostilassa ja nyt kun brexit näyttää toteutuvan niin totta kai sillä on vaikutuksia myös tähän asiaan mutta edustaja essayah se ei ollenkaan auta että asiaa olisi lykätty olisiko sitä pitänyt lykätä kahdella vuodella eteenpäin vai milloin sitä olisi pitänyt voida käsitellä aivan oikein sitä pitää käsitellä nyt ja eduskunnalla on erinomainen mahdollisuus käsitellä nyt sitä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja tehdä siitä mietintö muuten me olisimme täysin ilmassa ilman hallituksen minkäännäköistä linjaa

arvoisa puhemies eu jäsenyys on suomelle niin strategisen tärkeä asia että se on kirjattu perustuslakiin ja sen ensimmäiseen pykälään suomelle eu jäsenyydessä on kyse turvallisuudesta ja taloudesta jos me mietimme mikä olisi suomen turvallisuustilanne jos me olisimme venäjän ja eun välissä ilman eu jäsenyyttä se ei olisi hyvä tilanne tai kun taloudesta puhutaan niin me olemme tilanteessa jossa meillä on merkkejä siitä että suomen talous olisi kääntymässä parempaan suuntaan siksi nyt tarvitaan vakautta me tarvitsemme vakautta euroopassa me tarvitsemme vakautta kotimaassa me tarvitsemme uskoa siihen että suomeen kannattaa investoida suomeen kannattaa palkata ihmisiä näistä talouden ja turvallisuuden syistä suomi ja suomen hallitus on sitoutunut euroopan unioniin sen jäsenyyteen ja toimii sen aktiivisena kehittäjänä myös suomen kansa on tätä mieltä viimeisen iltapäivälehden tekemän tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä suomalaisesta kannattaa eu jäsenyyttä suomen jäsenyyttä eurossa suomi kunnioittaa britannian kansanäänestyksen tulosta mutta on aivan selvää että britannian mahdollinen ero ei olisi suomen etu nyt jo nähdään ensireaktiot markkinoilla ne olivat aika rajuja mutta kuitenkin nyt sitten viime päivinä tämä punnan syöksy ja markkinoiden lasku on lähtenyt onneksi parempaan suuntaan tämä britannian todennäköinen lähtö on taloudelle ja monelle muullekin asialle tietysti megaluokan kysymys mutta mutta kuitenkaan tässä nyt tässä hetkessä ei tapahdu katastrofia se on jo nähtävissä ja tämä on meidän tärkeä ymmärtää tästä lähtee neuvotteluprosessi käyntiin ja siihen prosessiin meidän täytyy huolellisesti valmistautua ja miettiä prosessin aikana suomen vakautta meidän taloutta omaa kasvua meidän paikkaamme euroopan unionissa tätä ei kannata verrata finanssikriisiin kaksituhattakahdeksan finanssikriisissä oli kyse siitä että rahoitusjärjestelmä oli monilta osin täysin halvaantuneessa tilanteessa ja koska rahoitusjärjestelmä on talouden verenkierto se oli erittäin vakavaa ja vaikutti saman tien erittäin haitallisesti nyt ollaan erilaisessa tilanteessa vaikka nämä muutokset ovat olleet hetkellisesti suuria niin rahoitusmarkkinoiden toiminta jatkuu normaalisti ja tämä on jokaisen tärkeä huomioida syytä paniikkiin ei siis missään ole tilanne jossa britannia olisi myös euron jäsen olisi huomattavasti vakavampi tältäkin osin tilanne on rauhallisempi kuin jos olisimme tuossa tilanteessa kiitän eduskuntaryhmiä puheenvuoroista ehkä yksi huomio vasemmistoliitolle teillä tuntuu olevan patenttiratkaisu kaikkeen että otetaan lisää velkaa no täytyy sanoa että jos joku syö euroopan unionin yhtenäisyyttä se on se että me elämme lähes kaikkialla euroopassa yli varojemme

noin kolme minuuttia

arvoisa puhemies kun arvioimme brexit päätöstä suomen talouden yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta kuten tässä salissa pitää tehdä suomen edun mukaisen kansallisen tavoitteemme tulee olla että epävarmuuden aika poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden aika jää niin lyhyeksi kuin mahdollista on selvää että kansan tahtoa on kunnioitettava kansanäänestystä on on kunnioitettava yhtä selvää on on se että euroopan ei saa antaa ajautua samanlaiseen myllerrykseen kuin mihin britit ovat nyt itsensä ajaneet britannian odotetaan tekevän virallisen eroilmoituksensa turhia viivyttelemättä tämä nyt väistämätön avioero kannattaa hoitaa järkiperäisesti ja suhteellisen ripeästi etenemällä ilman venkoilua reilulla pelillä puolin ja toisin näin sen takia jotta eurooppa ja suomi selviäisivät tästä mahdollisimman vähillä ja jotta euroopan unioni voisi keskittyä siihen remonttiin ja uudistamiseen mitä se eittämättä tarvitsee samalla on hyvä kuitenkin muistaa että eivät ne tehtävät joita varten euroopan unioni on perustettu ole mihinkään hävinneet kansojen rauha ja vakaus ihmisten vapaus ja hyvinvointi päinvastoin globalisoituvassa maailmassa nämä tehtävät vain korostuvat euroopan unionia tarvitaan nykymaailmassa jossa ongelmat ovat isoja rajat ylittäviä me tarvitsemme sisämarkkinoita suomalaisille yrityksille ja suomalaisten työpaikkojen tähden meidän pitää pystyä yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hidastamiseksi lähialueiden vakauden vahvistamiseksi siinä työssä kahdenkymmenenseitsemän maan liittoutuman neuvotteluasema on vahvempi edes eun suurimmat jäsenvaltiot eivät ole globaalissa mittakaavassa supervaltoja vaan tarvitsevat unionia selkänojakseen pienemmistä kuten suomesta puhumattakaan kaiken kaikkiaan eulla pitää olla sen verran itsesuojeluvaistoa ettei se jää brexitin panttivangiksi seuraavaksi vuosikymmeneksi euroopan ja suomen tulevaisuuden kannalta on nimittäin yhtä tärkeää euroopan unionin uudistamista kuin sopia eun ja britannian suhteesta on selvää että sääntelyä ja liikaa byrokratiaa on karsittava eun pitää suurissa ja pienissä asioissa byrokratian byrokratian sijaan keskittyä olennaiseen ydintehtäviinsä eli rauhan ja turvallisuuden takaamiseen kestävän kasvun ja työllisyyden edellytysten vahvistamiseen epävakaassa tilanteessa maltti ja yhtenäisyys ovat valttia niin euroopassa kuin suomessakin euroopan unioni kaipaa remonttia ei romuttamista
pyydän nyt vielä niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

kiitoksia kun vastauspuheenvuorohalukkuutta on näin runsaasti niin katson että tämä debattiosa viedään läpi lähinnä yhden minuutin mittaisin vastauspuheenvuoroin

hieman eri asia onko keskustelu kansalaiskeskustelua vai osallistuuko siihen ulkoministeri varapääministeri eu ministeri soini ja millä tavalla hän asioista lausuu teidän suhtautumisenne teidän ajattelunne on merkittävää suhteessa siihen miten toimitte näissä tärkeissä tehtävissä äsken en saanut mielestäni selkeää vastausta siihen ajatteko eu eroa suomen osalta vai ette kyllä vai ei tähän riittää vastaus kyllä tai ei arvoisa pääministeri nyt jos olen olen ymmärtänyt kolmen hallituspuolueen puheenjohtajien kantoja oikein niin

te piditte te piditte arvoisa pääministeri ministeri soinin britannian matkaa aivan oikeutettuna ja fiksuna ja hyvänä asiana suomen kannalta jos ymmärsin oikein ministeri orpo oli täysin päinvastaista mieltä ja on sen myöskin julkisuuteen lausunut nyt kysyn teiltä mikä on tämä hallituksen linja ja onko oikein että ulkoministeri eurooppaministeri varapääministeri käy lausumassa hallituksen linjasta poikkeavia ulkomailla

brexithän lähti liikkeelle siitä että englannissa konservatiivinenkin puolue oli kahtia jolloin pääministeri teki päätöksen järjestää kansalle mahdollisuuden sanoa tästä jotakin se on se alkuperäinen syy ja nyt on tietysti hyvä analysoida mitkä kaikki tekijät siihen sitten aikanaan siellä ovat johtaneet nyt huippukokouksessa päämiehet aivan oikein ottivat omalle vastuulleen unionin uudistamisen minusta tämä on äärettömän hyvä lähtökohta nyt tarvitaan kansalaiskeskustelu jolla käytetään hyväksi tämä ikkuna joka nyt avautui siihen että unionia voidaan kehittää siihen suuntaan kuin kansalaiset haluavat ja siellä byrokratian purkamisen turhan sääntelyn läheisyysperiaatteen käyttöönoton kaikkien näiden pitää olla siinä työlistalla mukana kun lähdetään unionia uudistamaan niin että sen kansalaiset voivat jatkossakin hyväksyä tämä mahdollisuus pitää nyt hyödyntää ja siihen se että pääministerit saivat sen tehtävän on äärettömän hyvä lähtökohta koska pääministerit jos kutka tietävät mitä uudistuksia pitää tehdä jos se olisi ollut komissiolla niin väitän että tulokset olisivat olleet ihan toiset

arvoisa puhemies kyllä tämän päivän keskustelusta taas käy ilmi se että varsinaisesti tähän täysistuntoon ei olisi ollut halukkuutta kyllä minulla osallistua tämä keskustelun taso on sitä mutta meillä oli tuossa aamulla talousvaliokunnan kokous jossa oli sitten taas aivan toisentyyppistä keskustelua me kuulimme kymmentäkin asiantuntijaa siinä

näyttäisi siltä että eivät nyt ihan täydellisesti meidän kaikki asiantuntijamme suomessakaan brexitiin usko

siihen mahdollisuuteen että brexitiä ei

ajatukseen on jonkun verran kannatusta tai tai näin ajatellaan kysynkin pääministeriltä ovatko nämä toimet liian nopeita jos me painostamme nyt britanniaa jättämään erohakemuksen huomenna tai ylihuomenna tyyliin muutaman päivän sisällä kun britanniassa ei ole käyty sitä prosessia läpi eikä se siellä ole vielä hahmottunut eikä ole selvyyttä siitä mitä britit loppujen lopuksi oikeasti haluavat pitäisikö tähän antaa pikkusen aikaa

puhemies tämä brexithän on aivan järkyttävä tapahtuma en lähde yksityiskohtiin mutta sen sanon että tässä on yksi hyvä puoli ensimmäistä kertaa suomen eu jäsenyyden jälkeen selkeästi kerrotaan suomen kansalaisille kuinka tärkeä tämä eu on on suomelle tämähän on aivan ensimmäinen kerta nyt tämän jälkeen toivottavasti on laaja ymmärrys siitä että eu on suomelle erittäin tärkeä sekä turvallisuuspoliittisesti että taloudellisesti eli missä eu siellä suomen etu pääministeri onnistui tässä omassa puheenvuorossaan varsin hyvin siinä oli hyvin selkeät nuotit sille mitenkä mennään eteenpäin kysyn samalla tavalla kuin edustaja kaikkonen kun tässä on uutta tietoa tästä turvallisuudesta joka on nyt keskeinen osa euroopan unionin toimintaa mitenkä on ymmärrettävä tämän päivän uutinen siitä että että britannia ja usa tulevat olemaan meidän puolustusyhteistyökumppaneitamme puolustusministerin ilmoituksen mukaan jos tästä voitte hieman kertoa lisää

arvoisa puhemies brexit tapahtumaketju voisi olla shakespearen kynästä johtajat vallanhimossaan ryhtyvät uhkapeliin jonka seurauksia joutuvat kauhistumaan nyt on kuitenkin katsottava eteenpäin ja keskityttävä tekemään asioita jotka antavat ihmisille luottamusta tulevaisuuteen jopa presidentti obama on varoittanut liian tiukasta talouskurista ja siitä se luo maaperää vihapopulismille tähän meidän pitää suhtautua vakavasti talouden tuloksia pitää kyetä jakamaan muillekin kuin sille kaikkein rikkaimmalle yhdelle prosentille joka eniten on vaurastunut euroopassa viime vuosikymmeninä tämä tarkoittaa muun muassa sitä että eun pitää toimia tehokkaammin veronkierron suitsimiseksi ja veroparatiisien panemiseksi kuriin on kuitenkin virhe kuvitella että yhteiskunta ja talous voisivat toimia oikeudenmukaisemmin jos kukin kansallisvaltio yksin yrittäisi sinnitellä yhä kansainvälisempiä suuryrityksiä ja myös sotilaallisesti pullistelevia naapureita vastaan

arvoisa puhemies toisin kuin edustaja turunen minä pidän tätä keskustelua erittäin hyvänä ja jopa melko yhtenäisenä täällä salissa tänään kansanäänestystä on kunnioitettava ja on katsottava nyt peiliin ihmiset myös muualla kuin briteissä ovat pettyneitä eun politiikkaan ja ja eu tuntuu monesta olevan siellä jossain kaukana mutta todellisuudessa eu on tässä ja nyt ja täällä minä peräänkuuluttaisin myös malttia suomen hallitukselta eu maissa piiloudutaan usein eun taakse eu päätösten taakse kauas brysseliin niin myös meillä täällä suomessa esimerkkinä sote uudistus jossa on perusteltu muun muassa yhtiöittämisvaadetta

puhemies vastauksena edustaja pekoselle en missään tapauksessa arvostellut sitä että keskustelua käydään keskusteluahan toki pitää käydä ja se on hyväksi hyväksi että keskustelua käydään mutta lähinnä keskustelun tasossa siitä saako ulkoministeri matkustaa englantiin tai mitä hän on siellä sanonut tai muuta hämmentyy perussuomalaisena kansanedustaja itsekin siitä mikä on perussuomalaisten kanta minun piti ihan googlettaa se täältä ja katsoa mitä soini on sanonut ulkomailla soini on sanonut ulkomailla siellä että brexit on eulle katastrofi se oli tuo viimeinen otsikko tuolla

taso on sen verran matala kun täällä pyritään nyt kun on suora lähetys kansalaisille viestimään väärää viestiä ei näin pitäisi minun mielestäni toimia mutta kysyn toiseen kertaan pääministeriltä pitäisikö meidän suomessa tarkistaa eu strategiaa siltä osin kun näyttää että jotkut haluaisivat tiiviimpää integraatiota niin kuin sosialidemokraatit ja vihreät vai pitäisikö meidän

puhemies pääministeri lopetti oman puheenvuoronsa suurin piirtein niin että ei valiteta vaan vaikutetaan ei valiteta vaan vaikutetaan minusta siihen lauseeseen kiteytyy erittäin paljon suomen eu politiikkaa ja se vastaa suomen pitkää linjaa näissä isoissa asioissa ei valiteta vaan vaikutetaan nythän bratislavassa kokoontuu syyskuussa jälleen euroopan johtoa ja silloin kyllä suomella pitää olla hyvin selvät sävelet siinä mitkä ovat ne isot asiat joissa nimenomaan pyrimme vaikuttamaan ja saamaan eteenpäin omia näkemyksiämme jotka myös vastaavat euroopan euroopan etua eu on turvallisuusyhteisö nimenomaan se on sellainen ja sitä näkökohtaa nyt on suuresti kyllä korostettava toisekseen luin tämän

herra puhemies ei tarvitse käydä kuin berliinin museossa niin ymmärtää sen minkä takia me tarvitsemme yhtenäistä eurooppaa yhtenäistä arvopohjaa kannattaa käydä kiertämässä minkälainen on euroopan hyytävä historia mutta talousvaliokunnassa todellakin käsiteltiin moniakin asioita ja ehkä se edellyttää uutta strategiaa yksi näkökulma oli se että jos todellakin brexit toteutuu ja investoinnit briteissä alenevat todennäköisesti he alentavat verotasoa ja yrittävät saada kilpailukykyä lisää se vaikuttaa niin että meillä suomen kilpailukyvyn täytyy olla todella hyvällä tasolla tai muuten tapahtuu heikkoja asioita täällä päin toinen kysymys on euroalue ei euroalue britit olivat kärkihahmoja tai kärkimaita ei euroalueella ja selvästi ei euroalue heikkenee mitä tapahtuu kenties sitten niille ei euromaille jotka ovat eun jäseninä heidän vaikutusvaltansa pienenee tapahtuuko jotain liikettä että tulee kenties uusia jäsenmaita euroalueeseen eli suurimpana kysymyksenä on se tarvitaanko kenties suomessa koko eu strategian päivittämistä aika pian koska tämä on aika suuri muutos

perussuomalaisten ryhmänjohtaja terho laati tässä äskeisessä puheenvuorossaan pitkän eu syntilistan jossa esiintyvät lähes kaikki eusta käytetyt stereotypiat ennakkoluulot ironia jopa traktoreita myöten syntyy vaikutelma että maamme ulkoministeripuolue pitää tätä brexitiä ymmärrettävänä suorastaan hyvänä asiana mutta mikä on sitten hallituspuolue perussuomalaisten kanta tähän johtopäätös tästä tapahtuneesta se jäi kyllä vielä epäselväksi pitäisikö britannian tie olla myöskin suomen tie ulkoministeri soini sanoi sky newsin haastattelussa että suomessa käydään kansalaiskeskustelua kansanäänestyksestä open and loud avoimesti ja äänekkäästi vai niin ja pääministeri sipilä kuinka monipäinen ulkopoliittinen kotka teidän hallituksenne oikeastaan on

terho
herra puhemies tämä brexit on tietysti iso asia mutta sitä ei pidä liioitella sitä pitää arvioida vaikutukset ovat erilaisia eri tahoille uskon että suomelle tämä ei ole niin iso niin suuria vaikutuksia kunhan emme itse tässä hötkyile euroopan unioni selviää tästä kyllä ei tämä euta kaada mutta tämä on antanut tietysti niille lisää pontta jotka haluavat kaataa euroopan ja ja jos sitten sanotaan että tämä on eulle katastrofi niin se riippuu myöskin siitä että on niitä jotka toivovat eulle katastrofia mutta suurimmat vaikutukset ovat englannille yhdistyneelle kuningaskunnalle

vastauspuheenvuoro edustaja salolainen sitten edustaja vanhanen ja sitten edustaja lindtman

sisäistä brittikeskustelua nyt tämän brexit kansanäänestyksen jälkeen niin olen todennut ettei ole mitenkään kirkossa kuulutettu se että tämä brexit tapahtuu siellä on on monia syitä miksi tämä voi vielä vielä muuttua ensinnäkin parlamentissa on suuri enemmistö joka vastustaa brexitiä kansakunta jakautuisi kahteen osaan ja myöskin puolueet ovat aivan aivan sekaisin on täysin mahdollista että siellä vielä tapahtuu sellainen mullistus joka estää tämän brexitin tapahtumisen seuratkaa nyt miten se keskustelu siellä tapahtuu siellä on juridisia ja muita puolia jotka täytyy ottaa huomioon

minusta muiden pitää toimia nyt yhtenäisesti myös suhteessa britanniaan he ovat tehneet kansanäänestyspäätöksen ja kun he jättävät eroanomuksen sen jälkeen edetään sen mukaan tästä yhtenäisestä viestistä täällä on keskusteltu paljon ministeri soinista mutta tässä keskustelussa on tullut useampi puheenvuoro jossa avattaisiin spekulaatiota siitä että perutaan tavalla tai toisella tämä irtautuminen minusta nyt pitää valita se linja mikä oli pääministerin puheessa ja myös eurooppa neuvoston päätelmissä siellä ei avattu mahdollisuutta siihen että lähdettäisiin venkoilemaan asiassa minä en usko että se tekee hyvää toisekseen suomen eu jäsenyyden osalta ei ole epäselvää mutta me tiedämme että meillä on on valtavan paljon kansalaisten keskuudessa myös kritiikkiä jäsenyyttä kohtaan sitä kritiikkiä ei vähennä se että me täällä kovaan ääneen vaadimme uskontunnustusta eu skeptikoilta meidän jotka kannatamme eu jäsenyyttä selkeästi pitää kyetä perustelemaan tämä jäsenyys
tähän huomasin toisen hallituspuolueen edustajan edustaja zyskowiczin haluavan
arvoisa herra puhemies minun mielestäni on kunnioitettava brittien kansanäänestystulosta ja unioni ei voi saa lähteä venkoilemaan tai vaatimaan uutta kansanäänestystä tältä osin olen samaa mieltä edustaja vanhasen kanssa mutta henkilökohtaisesti en usko että brexit koskaan toteutuu tämä lähtee briteistä ei unionista ajattelen että poliittinen kehitys britanniassa johtaa siihen

jos työväenpuolue voittaisi vaalit sillä olisi täysi legitiimi oikeus ja mandaatti järjestää uusi kansanäänestys kun briteille on selvinnyt mikä uhka leijuu koko valtakunnan hajoamisen yllä ja mitkä kaikki taloudelliset kielteiset vaikutukset voivat brexitistä seurata niin itse uskon siihen että emme koskaan tule varsinaista brexitiä näkemään

arvoisa puhemies tämä brexit on aiheuttanut paljon epävarmuutta euroopassa ja pääministeri totesi aivan oikein että on tärkeätä että tämä epävarmuuden aika olisi mahdollisimman lyhyt ja että nyt kaivataan selkeyttä jotta pienen maan kuten suomen ääni kuuluu euroopan unionissa on tärkeää että se viesti joka täältä lähtee on selkeä ja yhtenäinen ja arvoisa puhemies kyllä minä nyt vähän kaipaan selkeyttä lisää myös tähän hallituksen viestiin on tärkeää että suomesta ei lähde ristiriitaisia viestejä minä en kyllä nyt tämän keskustelun pohjalta ota selvää mikä on hallituksen linja tai hallituksen käsitys esimerkiksi ulkoministerin toiminnasta aikaisemmin sipilä totesi että ulkoministeri käyttää kieltä jota pitäisi välttää valtiovarainministeri orpo totesi että soinin matka ei ollut suomen edun mukaista soini sanoi että hän ei ole tehnyt mitään väärää ja sipilä piti hyvänä että soini kävi britanniassa ulkoministeri soini olitteko sopineet tästä matkasta oliko pääministeri tietoinen tästä teidän matkastanne ja hyväksyykö pääministeri sen että ulkoministeri antaa ristiriitaisia

arvoisa puhemies britannian kansanäänestys heijasti katkeruutta ja pettymystä jota monet kansalaiset kokivat siellä tämä on nyt ajassa ja se on nähty hollannissa ranskassa ja jopa täällä pohjolassa

valehtelua sanomalla että vaalikampanjat ovat aina vaalikampanjoita ja että se on median vastuulla jos levittävät valheita haluan kysyä varmuuden vuoksi nyt soini voi olla median vahtina oletteko te todella lausunut näin onko samantekevää mitä me poliitikot puhumme eri kampanjoissa

on todella tärkeää että suomi on tässä tilanteessa osa ratkaisua eikä itse osa ongelmaa tässä kun ministerit vakuuttelevat että hallituksella on yksi linja ja sen jälkeen kuuntelee puheenvuoroja niin huomaa että kyllä niiden sisällöt ovat aika erilaisia minä pidin ministeri orpon linjaa muuten parhaana mutta siinä oli vähän liikaa sitä talouskuria voisi olla enemmän painotusta myös työllisyyden hoitoon

jos ministeri soini menee enemmän puoluejohtajana isoon britanniaan ja sitten antaa kuitenkin ulkoministerinä ja varapääministerinä haastatteluja joissa sanoo että suomessa on äänekästä keskustelua eu kansanäänestyksestä niin onko se hallituksen linja en minä näe mitään äänekästä keskustelua muuta kuin soinin linjasta en en eu

arvoisa herra puhemies tällä viikolla perussuomalainen työministeri jari lindström toi julkisuuteen rajut leikkaukset työttömille työttömyysturvaan ymmärrän hyvin että ulkoministeri perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini haluaa pyörittää ihan muuta sekavaa eu keskustelua ja osoittaa kritiikin siihen suuntaan jotta unohdettaisiin nämä työttömiin kohdistuneet leikkaukset itsetyytyväinen hymy ministeriaitiossa tämä on sellaista helppoheikkipolitiikkaa jota tekevät nigel johnson donald trump ja kuin tätä alleviivatakseen ulkoministeri soini vielä sanoi että jos valheita levitetään vaalikampanjoissa niin se on median tehtävä ne korjata että se on tavallaan ihan ok jos puhuu läpiä päähänsä tätä vasten peilaten kysynkin teiltä kun te tittelillä varapääministeri brittimediassa sanoitte että keskustelu suomen eu erosta on voimakasta ja äänekästä missä muualla tätä keskustelua käydään kuin ulkoministeri soinin pään sisällä

vastauspuheenvuoro edustaja tuppurainen sen jälkeen edustaja biaudet

voimme suitsia veroparatiisitaloutta voimme hillitä ilmastonmuutosta voimme ylläpitää rauhaa ei kai kukaan usko että yksin pärjäisimme maailmassa paremmin mutta puhemies on voitava luottaa siihen että maamme eurooppa politiikkaa hoidetaan hyvin kyse on meille suomalaisille elintärkeästä asiasta me olemme osa länttä olemme eun ytimessä eurooppalaisen suomen horjuttaminen ei meitä palvele on vähintään kyseenalaista että ulkoministeri ja eurooppaministeri timo soini käy maailmalla avaamassa keskustelun maamme eu jäsenyydestä näin ei maan etua ajeta tilanne muistuttaa ikävästi cameronin kiemurtelua isossa britanniassa jossa koko kansanäänestyshanke oli yhden puolueen cameronin konservatiivien sisäisen kipuilun seurausta toistuuko tämä sama kaava suomessa kun yhden hallituspuolueen omien sisäisten tarpeiden vuoksi täytyy avata kansanäänestyskeskustelu

puhemies on todellakin tärkeätä että opimme siitä keskustelusta mitä briteissä on käyty on yksinkertaistettu brexit keskustelu fokusoitu asioihin kuten maahanmuuttoon ja pakolaistilanteeseen siksi että äärioikeistolaiset ja ulkomaalaisvastaiset poliitikot onnistuivat kääntämään syyllistävät katseet pois itsestään ja määrätietoisesti loivat viholliskuvaa ulkomaalaisista

keskinäisiä suhteitamme euroopassa sen takia suomen hallituksen nyt yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa pitäisi aktiivisesti ryhtyä ryhtyä rakentamaan eusta tekijää jossa nimenomaan syvennetään pohjoismaisia

arvoisa herra puhemies muutamiin kysymyksiin vastauksia ensinnäkin edustaja virolainen nosti esiin tämän tämän miten puhumme eusta se on äärimmäisen tärkeätä meidän pitää toisaalta sallia kritiikki kritisoida itsekin korjata asioita vaikuttaa niihin mutta se että että pistämme eun syyksi sellaista mikä ei ole eun syytä on tärkeää erottaa tästä keskustelusta edustaja niinistö nosti esille näitä brexitin kustannuksia ekpn arvio tuolla eurooppa neuvostossa tämä vaikuttaisi nolla pilkku kolme viiva nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä bruttokansantuotteeseen euroalueella per vuosi ehkä kahden vuoden vuoden ajan riippuen siitä miten kauan tämä kestää kertavaikutushan oli jopa kaksituhatta miljardia dollaria tuonne markkinoille sitten kertaan vielä tämän suomen ja ja eun mandaatin ja tämän neuvotteluprosessin ensinnäkin tämä on hallituksen ilmoitus mikä tässä tuli se on hallituspuolueiden yhteinen ilmoitus se on meidän kantamme minkä kerroin tämän keskustelun aluksi sovimme että eu kaksikymmentäseitsemän maat määrittelevät syyskuussa suuntaviivat tälle neuvotteluprosessille komissiolla on on asiantuntemus sitten käydä näitä neuvotteluja ja parlamentti tekee sitten lopullisen hyväksynnän näitä on linjattu yhdellä lauseella ja se lause kuuluu näin sisämarkkinoille pääsy edellyttää kaikkien neljän vapauden hyväksymistä tämä on aivan selkeä linjaus jonka myöskin suomi on hyväksynyt edustaja henriksson ei todellakaan kukaan tuolla kokouksessa kyseenalaistanut suomen ei kukaan minulle ei tullut yhtään ainoaa viestiä ei yhtään ainoaa puhelua siitä että suomen linja olisi tässä jotenkin epäselvä ei ei myöskään kokouksen jälkeen uk neuvottelujen lopputulos on meille kaikille tärkeä suomelle eulle isolle britannialle ja mitään näpäyttämisen henkeä ei saa olla näissä keskusteluissa vaan meidän pitää luoda mahdollisimman hyvä suhde unionin kanssa niin kuin tuossa puheessani sanoin jokainen murroskohta on myöskin mahdollisuus ja hyvässä kunnossa oleva suomi pystyy vaikuttamaan myöskin eun suuntaan

puhemies meillä oli tänään aamulla trion kokous jossa hyväksyttiin tämä hallituksen ilmoitus hallituksella on selkeä eurooppa poliittinen kanta selkeä kanta brexitiin se on tänään pääministerin ilmoituksella eduskunnalle annettu ja siihen voi olla tyytyväinen mutta palaan vielä siihen että kyllä me tarvitsemme ennen kaikkea nyt vakautta vakautta eurooppaan vakautta suomeen siinä on kyse kyse turvallisuudesta ja edustaja niinistö kyllä taloudesta mutta turvallisuus ja toimiva talous ovat perusta työllisyydelle ja suomen turvallisuudelle ja hyvinvoinnille kolme asiaa kolme pointtia me tarvitsemme britannialle selkeän polun omassa prosessissaan me tarvitsemme eu kahdellekymmenelleseitsemälle selkeän oman eteenpäinmenostrategian koska me emme voi jäädä brexitin panttivangeiksi vaan meidän pitää jatkaa eteenpäin ottaa huomioon kolmas asia se viesti joka britannian kansalta on tullut se täytyy ottaa vakavasti huomioon ja kehittää euroopan unionia paremmaksi jotta se lunastaa kansalaisten keskuudessa paikkansa ja hyväksyttävyytensä tämä pitää ottaa vakavasti se on selvä asia mutta hyvät edustajat suomi ja euroopan unioni ovat niin vakavassa paikassa että kyllä meidän täytyisi kun me puhumme euroopan unionista meidän jäsenyydestämme siellä joka on siis perustuslaissamme etsiä niitä asioita jotka yhdistävät meitä tänä päivänä ei niitä asioita jotka meitä erottavat tämä on täysin välttämätöntä tämä on suomen isänmaan etu

arvoisa puhemies mielestäni on erittäin tärkeää että me pidämme hyvät suhteet britanniaan siihen on kolme pointtia ensimmäinen on se että se on suurin sotilasmahti eussa toinen pointti on että se on toiseksi suurin talous euroopan unionissa kolmas pointti on että se on toiseksi suurin nettomaksaja euroopan unionissa on aivan käsittämätöntä väheksyä britannian roolia ja tätä merkittävyyttä joka siihen liittyy mielestäni on tärkeää antaa britannialle viesti brysselistä suomesta lontoosta mistä että suomi on britannian ystävä me haluamme kauppaa me haluamme vaurautta me haluamme yhteistyötä me emme haudo kostoa me emme ole katkeria me emme halua revanssia tämä on kaikkien etu tämä tämä on se koko ydin miksi näitä asioita tehdään ja miksi näitä keskusteluja käydään arvoisa puhemies

ovat sanoneet että tätä noudatetaan on hyvin tärkeätä että kaikki maat suhtautuvat britanniaan asiallisesti ja neuvottelut käydään sitten aikanaan yhteisesti mutta vielä haluan sanoa jotta ei faktoista puutu että mitään neuvotteluprosessia ei ole ennen kuin britannia artiklan toinen asia on sitten se että tällä hetkellä britannia on täysivaltainen eun jäsen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen myös toista eu maata tässä tapauksessa britanniaa pitää kunnioittaa eikä lähteä sitä kritisoimaan perusteettomasti

arvoisa puhemies minusta tässä brexit äänestyksen jälkeen euroopan unionin on syytä myös pysähtyä miettimään sitä ovatko euroopan poliittiset päättäjät ja eurooppalaiset kansalaiset erkaantuneet toisistaan kun tätä miettii niin väkisin tulee sellaiseen tulokseen että osittain ehkä näin on myös käynyt jos ajattelee vaikka näitä niin sanottuja viiden presidentin esityksiä fiskaaliunionista ja niin edelleen minulla on sellainen tunne että tähän ei ole kansalaisten tukea täällä euroopan unionin jäsenmaissa ja sen takia nyt on syytä pysähtyä myös euroopassa miettimään mihin suuntaan unionia kehitetään minusta oli erittäin kuulla pääministerin ilmoitus jossa oli suomella selkeä suunta olemme unionin jäsenmaa meillä ei ole suunnitteilla kansanäänestystä ja suomi on rakentava voima euroopan unionissa nyt kun euroopan unionia kehitetään suomen on syytä olla rakentamassa unionia ja miettiä myös suomen etua siellä eikä lähteä horjuttamaan niitä rakenteita

puhemies kyky itsekritiikkiin on politiikassa tärkeää ja kiitän pääministeriä siitä että totesitte ettei kansallisen tason epäonnistuneista päätöksistä voi syyttää euta eun syyttäminen ei auta silloin jos kansalaisilla on tunne saakaan sellaista politiikkaa kuin vaaleissa poliitikot ovat luvanneet esimerkiksi riittävät työllisyysmäärärahat ovat edelleen suomen hallituksen vastuulla vaikka eu maa olemmekin kaikissa eu jäsenmaissa on tarpeellista käynnistää avoin pohdinta siitä minkälainen on eun tulevaisuus ja talous ja turvallisuus ovat tässä keskustelussa varmasti tärkeitä puheenaiheita kuitenkaan emme saa sivuuttaa puheenaiheina eriarvoisuutta köyhyyden vähentämistä työpaikkojen lisäämistä ne ovat niitä asioita jotka eu kansalaisia kaikkein eniten tällä hetkellä huolettavat eriarvoisuuteen pitää puuttua samoin pitää panostaa eussa sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja siihen että kaikille ihmisille olisi töitä

arvoisa herra puhemies suomen on tässä tilanteessa sekä talouden että turvallisuuden nimissä toimittava maltillisesti ja ratkaisuhakuisesti niin kuin aina olemme toimineet sekä eun päätöksenteossa että kahdenkeskisissä toimissa britannian kanssa britannia on suomelle tärkeä kauppakumppani maaliskuussa neljä prosenttia ulkomaankaupastamme tehtiin britannian kanssa mutta millään kansanäänestyksellä britannia ei katoa kartalta eivätkä sen kuudenkymmenenviiden miljoonan kansan tarpeet esimerkiksi suomalaista paperia pahvia vaneria tai sahatavaraa kohtaan katoa ja poistu tätä tilannetta on siinä mielessä turha dramatisoida edelleen britannia on meille tärkeä kumppani sekä kaupassa että turvallisuudessa kysyisin pääministeriltä sitä eun päämiesten kesken avattu keskustelu siitä että eu organisaatiota ja sen budjettia sopeutetaan mikäli britannia erkanee

puhemies siitä pitää oikeastaan lähteä että kansan tahtoa pitää noudattaa ja näin ollen oletettavaa on että brexit tapahtuu silloin on aloitettava ne neuvottelut ja jos niissä noudatetaan suomen hallituksen erinomaista linjaa niin moni eun ongelma poistuu jos kuitenkaan näin ei tapahdu onko taloudellisesta puolesta mitään arviota tällä hetkellä kuinka paljon jäsenmaksu tulee nousemaan toisaalta jos tämä jäsenmaksu nousee nousee muillakin mailla niin se voi käynnistää ketjureaktion erosta joten kysyn vastaako meidän eu strategiamme nyt tätä mahdollista muuttuvaa tilannetta ja tulisiko se päivittää tähän

europarlamentaarikkona timo soini kuului aikanaan nigel faragen johtamaan ryhmään soini muisteli blogissaan viides viidettä kaksituhattakolmetoista ystävyyttään ja yhteistyötä faragen kanssa lainaus pentele kyllä minulla on välistä ikävä yhteisiä raatokärpäsillallisia strassburgissa tuo soinin oma värikäs ilmaus tulee kyllä mieleen soinin ja ja hänen puolueensa toiminnasta kansanäänestyksen jälkeen nuorisojärjestö ei montaa päivää odottanut vaatiessaan suomen eu eroa soini malttoi odottaa viikon ennen kuin lähti tapaamaan sidosryhmiään tapasitteko siis ukipin edustajia vastatkaa pääministeri edustaa perinteistä eu linjaa kuitenkin sen vastaisesti suomi vaati viime kesänä grexitiä eli euroalueen hajottamista ja nyt ministeri soini vaikuttaa tyytyväiseltä brexitiin kumpi on suomen linja suomi eussa rakentaja vai raatokärpänen

nigel faragen siitä löytyy selvät näytöt en ole tavannut nigel faragea enkä yhtäkään ukipin jäsentä ja jos siviilihenkilönä heidät tapaisin niin totta kai silloin meillä on vapaus tavata keitä tahansa ei se vie ministeriltä ihmisoikeuksia että tapaa joitain ihmisiä ulkoministerinä

arvoisa ministeri soini nyt annoitte kyllä väärää todistusta sillä en ole väittänyt teidän tapaavan faragea enkä ukipin edustajia vaan kysyin mitä nämä teidän sidosryhmänne tarkoittavat kun ennenkuulumattomasti suomen valtion ulkopolitiikasta vastaava ministeri ei kerro keitä hän aikoo tavata tässä äärimmäisen herkässä ja vaarallisessa tilanteessa hän tekeytyy yksityishenkilöksi jota hän ei koskaan ole ei yksityishenkilö anna sky

erittäin tärkeää niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille että meidän viestimme on yhtenäinen ja tätä ulkoministeri soinin lausuntoa on nyt käsitelty aika perusteellisesti minusta näyttää siltä että keskeinen osa opposition käyttämistä puheenvuoroista haluaa korostaa eroja eikä osoittaa miten me olemme yhtenäisiä ei nyt ole aika kärjistää eikä esittää tahallisia väärinkäsityksiä vaan nyt on aika yhtenäiseen viestiin minusta pääministerin ilmoituksessa tämä viesti tuli hyvin selkeästi yhtenäisesti meillä on kehittynyt poikkeuksellisen hyväksi kyky tulkita väärin toisen lausuntoja ja tehdä siitä mörkö ja sitä sitten puolustaa hyvät kollegat kyllä meidän täytyy kehittää tätä keskustelukulttuuria että me saamme näitä asioita yhdessä eteenpäin nyt on niin isoista asioista kysymys että ei kannata eroja kärjistää vaan hakea

puhemies mielestäni ei ole mitään yllättävää siinä että puheenjohtaja soinin kannoissa on epäselvyyttä en usko että kukaan pitkään aikaan on ollut selvillä siitä mitä mieltä perussuomalaiset ovat eusta eurosta tai natosta mutta on tietenkin täysin kestämätön tilanne että suomen ulkopoliittinen linja on epäselvä

se oli mielestäni hämmentävän huono tuoreelta valtiovarainministeriltä on surullista että presidentti obama ymmärtää euroopan talousongelmia paremmin kuin eurooppalaiset päättäjät eurooppa tarvitsee julkisinvestointeja me tarvitsemme työllisyyttä ja tässä suhteessa tämä raha ja finanssipolitiikan erottaminen mitä rahaliitossa on tehty ei ole ollut toimiva ratkaisu yhtä lailla vasemmistoliitto haluaa suitsia finanssikeinottelua me haluamme suitsia veroparatiisitaloutta jotta emme päädy sellaiseen tilanteeseen jossa valtiot joutuvat velkaantumaan pelastaakseen ongelmiin joutuneita pankkeja
ministeri orpo maks minuutti

meidän kannattaisi todellakin porukalla katsoa millä tavalla kehittynyt markkinatalous toimii miten se dynamiikka saadaan aikaan ja mistä saadaan talouskasvua siinä on paljon opeteltavaa toivon että käytätte kesän hyvin tähän asiaan kun syksyllä tapaamme

edustaja harakka minäpä tiedän keitä soini on tavannut britanniassa käydessään hotellin hovimestarin tarjoilijan sekä taksikuskin ainakin nämä se on tavannut siellä mutta itse asiaan suomi on eu jäsenyytensä jäsenyytensä aikana tukenut britannian jäsenmaksuhelpotuksia yli kahdella miljardilla eurolla siis yli kahdella miljardilla eurolla tällä valtavalla summalla olisi saatu koko suomen tiestön korjausvelka kuitattua pois tai vaihtoehtoisesti sadat viljelijät olisivat voineet jatkaa toimintaansa lopettamisen sijaan jos pieni osakin kyseisistä miljardeista olisi suunnattu viljelijätukiin eikä

arvoisa herra puhemies soinin samppanjamatkasta on riittävästi tänään jo puhuttu nähdäkseni mutta nyt jos koskaan täytyy puhua siitä miten eun kautta voidaan paremmin tukea ihmisten hyvinvointia eun perustehtävien eli rauhan ja vakauden rinnalla eun sosiaalisen pilarin kehittäminen on jäänyt tähän mennessä valitettavasti juhlapuheiden tasolle kun tänään on puhuttu paljon siitä että ei pidä valittaa vaan pitää vaikuttaa niin kysynkin pääministeri sipilältä miten suomi osaltaan on edistämässä eun sosiaalisen pilarin toteutumista

miksi täällä perätään hallitukselta sitä millä mandaatilla se puhuu ja toimii juuri sen vuoksi hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja erityisenä kuviona suomessa on se että suuri valiokunta toimii euroopan unioni valiokuntana itse toivoisin että täällä isossa salissa käydään enemmän näitä keskusteluja ja sen takia mietinkin sitä että kun euroopan unionia monesti kritisoidaan avoimuuden puutteesta ja demokraattisuuden puutteesta me voimme itse tässä asiassa tehdä paljon ministeri soini sanoi että hän voi tulla kertomaan meille suureen valiokuntaan toinen perussuomalaisten edustaja sanoi että nämä asiat pitää käsitellä talousvaliokunnassa miksi suljettujen ovien takana miksei täällä missä kansalaiset näkevät ja ja saavat osallistua tätä kautta keskusteluun itse toivon että käytämme avoimuutta demokraattisuutta erityisesti silloin kun puhumme euroopan unionin päätöksenteosta ja sen kehittämisestä

arvoisa puhemies tuntuu olevan turbulenttia niin salissa kuin salin arvoisa puhemies suomi elää viennistä ja varsinkin metsäteollisuus on siellä sektorilla veturina yksi kymmenesosa suomen viennistä tällä hetkellä menee britanniaan ja on paljon tällä hetkellä yrityksiä jotka miettivät kannattaako jatkossa britanniaan investoida ja miten kauppasuhteet sinne jatkossa kehittyvät haluaisin kysyä hallitukselta onko yhteistä politiikkaa tässä onko dialogia käyty nyt näitten suurten vientiyrityksien kanssa jotta nekin jatkossa tietävät mitä tulee tapahtumaan tuleeko suomi käymään mahdollisesti kahdenvälisiä keskusteluja britannian kanssa mennäänkö eun kanssa yhdessä ja niin poispäin toivoisin että että kävisitte myös dialogia näitten suuryritysten kanssa joita suomessa on ja jotka jatkossa vievät mahdollisesti tuotteita vielä sitten eteenpäin

puhemies olen arvostanut ministeri orpoa sisäministerinä erittäin paljon ja toivon että pystyn arvostamaan myös tuoreena valtiovarainministerinä mutta tämä toive sai kyllä kolhun kahdessakin puheenvuorossa tänään edustaja anderssonin hyvän puheenvuoron jossa analysoitiin euroopan unionin harjoittamaa talouspolitiikkaa ja sen seurauksia eurooppalaisille ja sitä että presidentti obamakin on nyt ehdottanut että olisi syytä harkita talouspolitiikan suunnanmuutosta te kuittasitte hyvin helppoheikkimäisesti velalla pelottelulla samanlaisella asioiden yksinkertaistamisella mitä varmasti tapahtui britanniassa kansanäänestyksen ympärillä tämä ei ole vastuullista toimintaa oletteko todella sitä mieltä että finanssikriisin jälkeen harjoitettu talouspolitiikka euroopassa kokonaisuudessaan joka on vienyt kymmeniä miljoonia ihmisiä köyhyyteen työttömyyteen ja toivottomuuteen on ollut sitä loistavaa oikeaa talouspolitiikkaa johon ei saisi kohdistua kritiikkiä ja suunnanmuutosvaatimuksia

arvoisa herra puhemies lontoon cityn finanssisektori on kahdeksan prosenttia britannian bktstä lukuisat kansainväliset pankit ovat jo ilmoittaneet harkitsevansa toimintojen siirtämistä pois britanniasta goldman sachs ilmoitti mahdollisuuden kuudentuhannenviidensadan työpaikan siirtoon j p morgan neljätuhatta työpaikkaa ja morgan stanley tuhat työpaikkaa

kuitenkin itseensä miten ja mistä tällainen kritiikki sitä kohtaan johtuu eun legitimiteetti hyväksyttävyys kansalaisten silmissä on heikkoa jos eu jatkuvasti suoltaa nippeleihin kohdistuvaa lainsäädäntöä epädemokraattisuus ja byrokraattisuus ovat asioita joiden eussa täytyy muuttua kysynkin hallitukselta miten suomi saa viestinsä nyt parhaiten perille kun euta täytyy kehittää ja

puhemies tässä salissa on tänään vaadittu medialta jonkinnäköisiä toimia siihen mitä se on kirjoittanut tai mitä se on tehnyt se on ennenkuulumatonta maassa missä kunnioitetaan sananvapautta ja lehdistönvapautta niinpä tässä sitten kysynkin ministeri soinilta onko nyt ollut oikein kun lehdistö on kirjoittanut siten että te te olette sanonut että te olette ollut britanniassa puolueen puheenjohtajana pääministeri sipilä tähän jatkokysymys miksi te lähetätte puolueen puheenjohtajan hoitamaan ulkopoliittisia asioita ja tuomaan terveiset sieltä tänne miksi te ette lähetä lähetä ulkoministeriä hoitamaan ulkopoliittisia asioita ja kertomaan sitä mitä brexitissä englannissa

arvoisa puhemies brexit on vakava asia sen vaikutuksia ei vielä tiedetä voidaan vain ounastella mitä tulee tapahtumaan jos se loppujen lopuksi toteutuu olen arvostamani edustaja töllin kanssa samaa mieltä siitä että näissä olosuhteissa erityisesti ottaen huomioon meidän kansainvälinen tilanteemme on hyvä että suomessa on yhtenäinen ja yhdessä muodostettu kanta käsitys mutta siitä en ole samaa mieltä edustaja töllin kanssa että ikään kuin tämä ministeri soinin lausumista ja toteamuksista eri puolilla ja hallituksen linjasta olisi ollut turhaa kyllä on tärkeää se että nostetaan esille että hallituksen sisällä on tällä hetkellä ainakin kahta jos ei kolmea erilaista linjaa siitä miten tätä tilannetta pitää hahmottaa minulle jää nyt tämän keskustelun jälkeen vielä edelleen epäselväksi se onko hallitus yhtenäinen kolme hallituspuolueen puheenjohtajaa yhtenäisesti viemässä eteenpäin suomen etua

vielä oppositioryhmistä edustajille niinistö ja räsänen puheenvuorot ja sen jälkeen otamme ministeripuheenvuorot ainakin pääministeri valtiovarainministeri ulkoministeri ja elinkeinoministeri jokaiselle nyt vain sitten yksi minuutti

arvoisa puhemies kyllä ainakin minua tässä motivoi se että on vakava huoli siitä miten suomi voi osaltaan tässä tilanteessa varmistaa että euroopan yhteinen tulevaisuus olisi mahdollisimman hyvä ja saataisiin vakaus palautettua euroopan tulevaisuuteen meidän tavallisten ihmisten arkeen työllisyyteen ja toimeentuloon sen takia tätä keskustelua käydään että pitää tulla yhtenäinen viesti

se että euhun menevä raha voitaisiin suoraan palauttaa johonkin muuhun mutta siellä on myös ollut taustalla huoli ihmisten ulkopuolisuudesta syrjäytymisestä ja lisääntyneestä eriarvoisuudesta joka on britannian kaltaisessa luokkayhteiskunnassa vakava ongelma sen rinnalla ovat nousussa rasismi ja muukalaisvihamielisyys ja minä uskon että näitä ongelmia pystytään ratkomaan sillä että työllisyys nostetaan eun keskeiseksi tavoitteeksi tästä

puhemies tässä keskustelussa ei ole vielä noussut esiin yksi seikka jolla oli kuitenkin merkittävä rooli tuohon brexitiin liittyvässä brittien kansalaiskeskustelussa nimittäin euroopan unionin tuoreet linjaukset suhteessa turkkiin tämän pakolaiskriisin seurauksena tehdyt päätökset viisumivapaudesta ja toisaalta tuosta laajentumiskysymyksestä

nyt olisi arvioitava uudestaan nämä eun turkkiin liittyvät päätökset

ja nyt vastauspuheenvuoroihin pääministeri paikan päältä maksimissaan kaksi minuuttia
arvoisa herra puhemies edustaja rinteelle vastaus on kyllä yhteinen linjamme esitettiin pääministerin ilmoituksessa tämän keskustelun aluksi sitten edustaja salolainen ja edustaja huovinen te kysyitte tästä ukn puolustusyhteistyöasiakirjasta se ei liity mitenkään tähän brexitiin sitä on valmisteltu noin vuosi se on yleisluontoinen paperi joka lähinnä toteaa nykytilan tällaiset on tehty esimerkiksi puolan ja ja viron kanssa sitten mitään neuvotteluja ei todellakaan käydä britannian kanssa ennen kuin eroilmoitus tulee eli pallo on nyt siellä britannialla olemme pyytäneet eu kaksikymmentäseitsemän kokouksessa sen tulevan mahdollisimman pian mutta ymmärrämme että se vaatii hieman aikaa siihen saakka ja ja myöskin tämän neuvotteluprosessin ajan iso britannia on täysivaltainen eun jäsen oikeuksineen ja velvollisuuksineen täällä nousivat myöskin keskusteluun budjettikysymykset ja ja jäsenmaksukysymykset ja puheenjohtajuuskysymykset ja parlamenttipaikoista spekulointi näitten aika tulee sitten kun tämä eroilmoitus on saatu ja tähän prosessiin lähdetään me teemme huolellisen valmistautumisen tuohon syyskuuhun sekä suomessa että euroopan unionissa sekä eroneuvotteluihin että sitten siihen kehittämisen suuntaan ihan viimeisenä asiana täällä nostettiin työllisyys ja investointikysymykset esille nämähän ovat komission työohjelmassa ihan ykkösaiheita tämä on juuri sitä käytännönläheistä asiaa jossa meidän pitää saada parempia tuloksia aikaan toimeenpanoa implementointia käytännönläheistä työtä

ministeri orpo paikan päältä yksi minuutti
arvoisa puhemies ensin lyhyesti saattoi olla että vastaukseni oli hieman suoraviivainen pahoittelut siitä mutta se mitä tarkoitin pidemmin sanottuna se että ensinnäkin obama on viitannut ennen kaikkea saksan ylijäämiin siinä missä hän on puhunut puhunut erityyppisestä politiikasta muun muassa imf on on edelleen kiinnittänyt huomiota siihen että rakenteellinen alijäämä euromaissa on on liian korkea ja itse asiassa julkinen julkinen kysyntä on muun muassa vuoden kolmetoista jälkeen kasvanut sinänsä mutta se mihin mihin vastasin on siis se että ei voi vain ottaa sieltä sitä julkisen julkisen kysynnän tai julkisten menojen kasvattamista täytyy katsoa kokonaisuutta ja silloin esimerkiksi yhdysvaltoihin verrattuna tehdyt uudistukset ovat kaikki edellytys sille että talous kasvaa työllisyys paranee ja haluan että tähän kiinnitetään huomiota laajasti tässä salissa verrataan itseämme niihin maihin joissa talous on dynaaminen ja kasvaa puhemies lopuksi haluaisin todeta sen että hallitus on antanut tänään yksimielisen vastauksensa eduskunnalle ja mikä on hyvä on se että myös oppositiopuolueista laajasti on annettu tuki suomen euroopan unionin jäsenyydelle aktiiviselle toiminnalle ja sitä myötä minusta meillä on yhtenäinen suomen linja
tässä harmonian hengessä vielä yksi puheenvuoro ministeri rehn
arvoisa puhemies harmonisesti totean että eräissä puheenvuoroissa edustaja tuomioja salolainen ja zyskowicz ainakin esitettiin näkemyksiä ja skenaarioita siitä että brexit voisi peruuntua ja britannia voisikin lopulta jäädä euroopan unioniin tällaisilla skenaarioilla voi olla oma arvonsa ainakin jos toivoo kuten minä että britannia pysyisi euroopan unionin jäsenenä mutta suomen hallitus voi lähteä vain siitä että kansanäänestyksen tulosta kunnioitetaan ja eun perussopimusta noudatetaan viittaan erityisesti artiklaan viisikymmentä ja sen mukaiseen neuvotteluprosessiin joka on syytä käynnistää suhteellisen ripeästi edeten ja artiklaan neljä piste kolme joka edellyttää jäsenvaltioiden noudattavan keskinäisessä kanssakäymisessään ja elämässään vilpittömän yhteistyön periaatetta eli kantavan huolta myös euroopan yhteisestä edusta tämä koskee myös britanniaa siinä mielessä että britannia ei saisi vetää koko eurooppaa mukanaan tähän nyt siellä vallitsevaan myllerrykseen arvoisa puhemies vielä lopuksi myös edustaja tuomiojan salolaisen ja zyskowiczin näkemysten ja toiveen kannalta parasta on että euroopan unioni toimii asiallisesti ja jämptisti suhteessa yhdistyneeseen kuningaskuntaan tämä on paras lääke siihen että ei avata tilaa iltalypsylle eikä katteettomille odotuksille nyt tarvitaan realismia ja johdonmukaisuutta sekä suomen että euroopan edun

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina kuudes yhdeksättä

kaksituhattakuusitoista kello neljätoista

eduskunnan tiistaina kuudes yhdeksättä kaksituhattakuusitoista kello neljätoista nolla nolla hyvää kesää kaikille